päiväjärjestyksen toisena asiana on ajankohtaiskeskustelu ulkopolitiikasta ajankohtaiskeskustelun avaa pääministeri juha sipilä seuraavat puheenvuorot käyttävät ulkoasiainministeri timo soini ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja antti kaikkonen tämän jälkeen seuraa yksi ryhmäpuheenvuorokierros jossa puheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia muut puheenvuorot varataan p painikkeella ja ne saavat kestää enintään viisi minuuttia myönnän puheenvuorot harkitsemassani järjestyksessä lisäksi myönnän harkintani mukaan yhden minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja pääministeri sipilä olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies

vaikka syyriassa irakissa afganistanissa ja libyassa sekä somaliassa epävakaus on jatkunut vuosia tämä on ollut tärkeä muistutus siitä että meidän myös suomessa on pidettävä ulkopoliittinen perspektiivimme globaalina meidän on osattava lukea maailmanpolitiikan isoa kuvaa ulkopolitiikan kiperät kysymykset eivät tällaisessa tilanteessa ole vain suomen ulkopuolella ne ovat läsnä arjessamme meidän on varauduttava siihen että maailman kehityshaasteisiin liittyvät megatrendit ja niiden kerrannaisvaikutukset vaikuttavat ulkopolitiikkaamme tulevina vuosina monin tavoin arvoisa rouva puhemies suomen ulko ja turvallisuuspoliittinen toimintaympäristö on muuttunut maailman tapahtumat heijastuvat kotimaiseen tilanteeseen tällä hetkellä poikkeuksellisen merkittävällä tavalla myös ulkoisten sisäisten ja yleiseurooppalaisten haasteiden kolmiyhteys on käsinkosketeltava tämä oli aistittavissa myös viime torstaina jolloin viimeksi tapasin eurooppalaiset kollegani keskustelimme maahanmuuton kansallisista tilannekuvista ja ajankohtaisen tilanteen eurooppalaisista ratkaisuista samalla keskustelimme kuitenkin myös syyrian sodasta ja isilin terrorista keskustelimme venäjän toimista syyriassa sekä venäjän ja yhdysvaltain välisestä vuoropuhelusta keskustelimme turkista ja eun ja turkin välisen yhteistyön tiivistämisestä keskustelimme libyasta ja toivonpilkahduksista sen sisäisessä kehityksessä keskustelimme ukrainasta yhteinen asialistamme on siis pitkä ja vaikea euroopan unionin ulkoinen toimintakyky kohtaa tällä hetkellä jatkuvia haasteita tämä ei saa ajaa maailmanpolitiikan sivustakatsojaksi eun pitää jalkauttaa ulkopoliittinen keinovalikoimansa entistä paremmin käytäntöön tämä on tärkeää sillä ulko ja turvallisuuspoliittisesti vahva euroopan unioni on myös meidän etumme arvoisa rouva puhemies suomen on tärkeää ylläpitää hyviä ulkopoliittisia suhteita kaikkiin suuntiin pohjoismaat baltian maat muut eu kumppanimme sekä transatlanttinen yhteistyö ovat meille tärkeitä näitä suhteita emme saa alkaa pitää itsestäänselvyytenä ylläpidämme rakentavaa keskusteluyhteyttä ja vahvaa vahvaa arjen naapuruutta venäjään suhteemme venäjään ovat hyvät vaikka ajat ovat nyt aiempaa vaikeammat sekä venäjän ulkoisten toimien että sen sisäisen kehityssuunnan vuoksi suomen ja venäjän suhteet eivät enää kahteenkymmeneenviiteen vuoteen ole rajoittuneet vain pääkaupunkien helsingin ja moskovan yhteydenpitoon monet maakuntamme ja kuntammekin tekevät päivänä erittäin tiivistä yhteistyötä rajantakaisten kumppaniensa kanssa suomelle ja suomalaiselle liike elämälle venäjän markkinat ovat edelleen tärkeät viranomaisyhteistyö on vahvaa ja laaja alaista esimerkiksi maidemme rajavartiolaitosten välillä eun ja venäjän välisten suhteiden vaikeasta tilanteesta huolimatta näen että suurten kansainvälisten kysymysten ratkaiseminen edellyttää yhteistyötä myös niiden välillä tällaisia kysymyksiä ovat muun muassa talouskasvun hiipuminen vihamielinen ääriliikehdintä sekä ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat uudet riskit arvoisa puhemies vaikka ulkopoliittinen toimintaympäristömme on vuosien saatossa muuttunut ja tulee myös jatkossa sitä tekemään eivät perusasiat kuitenkaan muutu ulkopoliittisten päätösten tulee tulee perustua ajankohtaiseen tilannekuvaan ei menneisyyteen ulkopolitiikan tulee perustua todellisiin faktoihin ei olettamuksiin ulkopolitiikka on kestävyyslaji ulkopolitiikkaa on varsinkin takavuosien perintönä usein mystifioitu se ei ole kuitenkaan mitään salatiedettä se on tullut entistä lähemmäksi arkea sitä mukaa kun esimerkiksi taloudellisten ulkosuhteiden rooli ulkosuhteissamme on kasvanut perinteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan rinnalla suomen ulkopolitiikan vankka tukipilari on se että maamme omat asiat ovat kunnossa vahva talous tehokas ja reilu julkinen sektori sekä välittävä ja vastuuta kantava yhteiskunta tuovat meille myös ulkopoliittista uskottavuutta ja vaikutusvaltaa siksi meidän tulee jatkaa määrätietoisesti aloittamiemme uudistusten tiellä arvoisa puhemies olemme ratkaisujen suomi aktiivinen avoin kansainvälinen rohkea ratkaisujen suomi tämä on erinomainen ohjenuora myös ulkopolitiikallemme

arvoisa rouva puhemies kiitän tästä tilaisuudesta puhua ulkopolitiikan keskeisistä kysymyksistä tarkoitukseni on tarkastella erityisesti venäjää ja kansainvälistä tilannetta venäjä on suomelle keskeinen naapuri suomen pitkä linja on ollut rakentaa hyvää yhteistyötä venäjän kanssa vakaa yhteistyö on hyödyntänyt molempia osapuolia naapuri oppii naapuriltaan kuten ulkoministeri lavrov totesi viime viikolla oulussa venäjä on kuitenkin muutakin kuin suomen rajanaapuri se on merkittävä kansainvälinen toimija on aina ollut siksi sen toiminta on erityisen huomion kohteena venäjä on sitoutunut yhteiseen eurooppalaiseen arvopohjaan sen keskeisiä perustoja on helsingissä tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäviisi sovittu yhteisymmärrys että euroopan rajoja ei ryhdytä muuttamaan voimalla nämä periaatteet vahvistettiin euroopan peruskirjassa kylmän sodan päättyessä se mitä venäjä on tehnyt krimillä ja itä ukrainassa rikkoo näitä yhteisiä sääntöjä siksi kansainvälinen yhteisö on reagoinut tapahtumiin päättäväisesti emme hyväksy krimin haltuunottoa se on kansainvälisen oikeuden vastaista naapuruus venäjän kanssa on suomelle tärkeää tärkeää niin on se miten kansainvälinen ja eurooppalainen yhteisö toimii kun sen perussääntöjä rikotaan tästä on kysymys ukrainassa suomi haluaa hyvää yhteistyötä venäjän kanssa paluu arkeen on venäjästä itsestään kiinni pakotteet eivät ole itseisarvo pakotteet ovat väline joka pyrkii venäjän toiminnan muuttamiseen venäjä on suomelle tärkeä kannan huolta sen sisäisestä kehityksestä demokratia ja kansalaisyhteiskunta eivät ole saaneet kunnolla jalansijaa talous on kovin yksipuolinen hyvinvoiva venäjä on suomenkin etu arvoisa rouva puhemies venäjä on merkittävä kansainvälinen toimija näemme sen syyriassa arvioimme venäjän politiikkaa sen tekojen perusteella syyrian sota on jatkunut liian pitkään se on aiheuttanut suunnatonta tuhoa ja inhimillistä kärsimystä näin ei voi jatkua rauhaa pitää hakea ykn kautta toivomme että venäjä tukee tätä pyrkimystä ja kansainvälisen yhteisön toimia raakalaismaisen terrorismin kukistamisessa pääministeri puhui pakolaistilanteesta tässä näemme hyvin sen että kaukaisetkin asiat vaikuttavat suomeen suoraan sota syyriassa epäjärjestys libyassa tai hätä afrikassa välittyy nopeasti ja tuntuvasti

ulkopolitiikalla on suuri merkitys suomen turvallisuudelle tätä myös ulkoasiainvaliokunta on useaan otteeseen korostanut kun ennen asetettiin vastakkain tuomaria ja lääkäriä niin nykypäivänä tarvitaan entistä suurempaa ammattikuntien kirjoa tarvitaan niin sotilaita kuin diplomaatteja rauhanrakentajia ja ihmisoikeuksien puolustajia talousmiehiä ja insinöörejä ja insinöörejä arvoisa puhemies suomi kantaa vastuunsa kriisinhallinta on yksi tärkeä keino jolla suomi osallistuu maailman vakauttamiseen tämän vuoksi olemme afganistanissa ja irakissa toiminta välimerellä ja sahelissa ja sahelissa puuttuu suoraan ihmissalakuljetukseen suomalainen osaaminen kriisinhallinnassa on korkeaa tasoa meillä on pitkät perinteet suomi jatkaa aktiivista osallistumista kriisinhallintaan olemme pitkään nähneet sen että turvallisuutta pitää edistää laajalla rintamalla ihmisoikeudet ja kehitys ovat olennaisia turvallisuuden tekijöitä arvoisa rouva puhemies kun puhutaan ukrainasta ja syyriasta niin kysymys on laajemmasta kontekstista kysymys on kansainvälisestä järjestyksestä on kiistaton tosiasia että yhdysvalloilla on keskeinen merkitys ja vastuu kansainvälisen järjestyksen ja järjestelmän ylläpitämisessä on euroopan etu että yhdysvallat on monin sitein yhteydessä eurooppaan tätä yhteyttä on syytä ylläpitää ja lujittaa euroopan pitää toki kantaa oma vastuunsa teemme sitä pitkälti eun kautta jonka vahvistuminen ulko ja turvallisuuspoliittisena toimijana on meidänkin on selvää että eurooppalaiset maat vaikuttavat parhaiten yhdessä tästä syystä euroopan yhtenäisyys on tärkeää emme seuraa britannian keskustelua eu valinnastaan välinpitämättöminä vaan sillä toivomuksella että eu on britanniankin arvokas yhteisö eu ilman britanniaa ei ole entisensä ei missään suhteessa eikä varsinkaan ulkopolitiikassa eussa suomi toimii aktiivisena jäsenenä mutta ei natokaan ole suomelle vieras kumppani olemme harjoittaneet tiivistä yhteistyötä ja kumppanuutta naton kanssa kohta neljännesvuosisadan myös yhteistyö naton kanssa on suomen turvallisuudelle tärkeää arvoisa rouva puhemies suomelle on luontevaa toimia läheisessä yhteistyössä muiden pohjoismaiden ja erityisesti ruotsin kanssa kumppanuutemme ruotsin kanssa on syvää yhdessä voimme tukea toistemme turvallisuutta en näe mielekkäänä asettaa tälle yhteistoiminnalle rajaa tai pääteasemaa syvennämme yhteistyötä turvallisuus ja puolustuspolitiikassa päättäväisellä

arvoisa puhemies

olla sitäkin mutta samalla se on myös suomalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä viisas ulkopolitiikka on parasta turvallisuuspolitiikkaa

seuraavaksi ryhmäpuheenvuorokierros ja sen aloittaa keskustan eduskuntaryhmä

arvoisa rouva puhemies pienen kansakunnan turvallisuus rakentuu taidosta ymmärtää maailman muutoksia

ei liity arvailuja eikä epäilyjä olemme pohjoismaa ja euroopan unionin jäsen emme kuulu sotilasliittoon ja toteutamme kumppanuutta naton kanssa suomella on hyvät suhteet joka ilmansuuntaan ja kaikkien kanssa perinteisten uhkien rinnalle ovat nousseet uudenlaiset uhat keskinäisriippuvuus on muotisana mutta se on totta se on kasvanut ja kaukaisistakin asioista on tullut läheisiä ilmastonmuutos kertoo olennaisen keskinäisriippuvuudesta terroriin pakolaiskriiseihin ja kyberuhkiin vastataan kansainvälisellä yhteistyöllä ulkopolitiikalla on lisäksi yhä kiinteämpi yhteys talouteen ja myös toisinpäin suomen ulkopolitiikan keskeisenä tavoitteena on vahvistaa pohjois euroopan arktisen alueen ja itämeren alueen turvallisuuspoliittista tasapainoa ja vakautta pohjoinen vakauspolitiikka on tärkeää koko euroopalle mutta laajemmin myös suurvaltojen kannalta katsottuna suomi ja ruotsi sotilasliittoon kuulumattomina ja keskinäistä yhteistyötä tiivistävinä maina ovat toimineet ja toimivat vakauspolitiikan rakentajina nämä maat ovat ilmoittaneet pitävänsä toisensa ajan tasalla ulko ja turvallisuuspoliittisista aikeistaan esimerkiten nato jäsenyyden hakemisen osalta ruotsissahan keskustellaan aiheesta aktiivisesti mutta eipä sielläkään jäsenyyden hakeminen näytä olevan ajankohtaista keskusta antaa tukensa suomen ja ruotsin tiivistyvälle turvallisuuspoliittiselle yhteistyölle niin kuin laajemminkin pohjoismaiselle suomi on ollut ja on sillanrakentaja arvostettu etyk ja etyj maa vastakkainasettelun kärjistyminen venäjän ja lännen välillä on paitsi vaarallista myös erityisen vahingollista suomelle on noustava liennytyksen tielle ukrainan ja syyrian kriisit ylipäätään lähi idän kriisit on ratkaistava poliittisin keinoin suomen on omalta osaltaan ponnisteltava eun toimintakyvyn palauttamiseksi ja vahvistamiseksi rauhaan liittyvissä ydintehtävissä kuten myös pakolaiskriisin hallitsemisessa suomen on jatkossakin hoidettava venäjän suhteitaan myös suoraan kahdenvälisesti presidentti niinistö on toiminut toiminut tukea ansaitsevalla tavalla suomen idänpolitiikassa näinä kriittisinä aikoina sama koskee suhteitamme yhdysvaltoihin puhemies vuonna tulee kuluneeksi kuusikymmentä vuotta siitä kun suomi lähetti ensimmäiset yk rauhanturvaajansa maailmalle suezille alkoi tuloksellinen kriisinhallintahistoriamme ja se ei saa katketa eikä menettää merkitystään suomella on hyvät edellytykset olla varteenotettava tekijä globaalien ongelmien ratkaisemisessa kuten äärimmäisen köyhyyden nujertamisessa sekä ruuan riittävyyden ja puhtaan veden turvaamisessa nyt tarvitaan käytännönläheistä ongelmanratkaisukykyä varsinkin kun voimavarat ovat vähenneet ollaksemme aikaansaava rauhanrakentaja meidän on yhdistettävä luovalla tavalla sotilaallinen ja siviilikriisinhallinta kehityspolitiikka humanitaarinen avustustoiminta ja perinteinen rauhanvälitys toimivaksi kokonaisuudeksi siinä on varmaan paljon töitä kehitysmäärärahojen leikkaaminen on valitettavaa sen myös hallituksesta käsin tärkeää on pysyttää kuitenkin nolla pilkku seitsemän prosentin tavoite voimassa se kertoo suunnan ja tavoitteen joka tapauksessa arvokkaan kansalaisjärjestöjen toiminnan ja perinteisen kehitysyhteistyön ohella on löydettävä uusia rahoituslähteitä yksityisen yritystoiminnan osallistaminen kehitystyöhön vahvistaa kehittyvien maiden taloutta finnfundin kaltaiset instrumentit mahdollistavat merkittävien työpaikkojakin luovien ympäristö ja energiahankkeiden toteuttamisen arvoisa rouva puhemies suomen

ulkopolitiikkaa on vankistanut pitkäaikainen pyrkimys laajaan poliittiseen yhteisymmärrykseen yli hallituksen ja opposition rajan siitä meillä on kiitettäviä kiistattomia näyttöjä selontekotyön tavoitteeksi kannattaa asettaa se että myös tulevat turvallisuus ja ulkopoliittiset linjaukset hahmotellaan yhdessä hallituksen ja opposition kesken täällä eduskunnassa olkoon se muoto mikä tahansa

arvoisa rouva puhemies

suhteita kaikkiin rajanaapureihimme hyvillä ulkosuhteilla erityisesti ruotsiin viroon venäjään saksaan ja yhdysvaltoihin on suuri merkitys suomen taloudelle suomi on mukana eun venäjään kohdistamissa talouspakotteissa suomi on ollut kuitenkin talouspakotteiden suurin suhteellinen kärsijä eussa meidän on syytä muistaa että suomella ja venäjällä on yhteistä valtiorajaa tuhatkolmesataa kilometriä suomen geopoliittinen sijainti on realiteetti joka myös eun pitää ymmärtää suomen täytyy mahdollisuuksien mukaan lisätä varsinkin taloudellista ja kaupallista yhteistyötä venäjän kanssa lisäksi suomen erityinen venäjä osaaminen ja kulttuurin tuntemus täytyy vielä painokkaammin hyödyntää kahdenvälisissä suhteissamme meillä on aktiivista yhteistyötä niin turismin arktisen alueen kuin myös kulttuurin ja tieteen aloilla onnistunutta yhteistyötä tehdään myös raja ja tulliasioissa suomen ja venäjän kanssakäymisen tulee perustua rakentavaan dialogiin ja hyvään yhteistyöhön perussuomalaisten eduskuntaryhmä tuomitsee krimin miehityksen minskin sopimuksen luoma kompromissi vaikkakin hauras antaa pientä toivoa konfliktin asteittaiseksi lientymiseksi suomi on ollut aktiivisesti mukana etyjin siviilitarkkailuoperaatiossa ukrainassa operaatiolla on ollut tärkeä rooli ukrainan tilanteen vakauttamisessa kansanedustaja ilkka kanerva on toiminut kiitettävällä tavalla etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen presidenttinä suomi jo vuosikymmeniä antanut tärkeän panoksensa kansainvälisessä rauhanvälityksessä ja konfliktinratkaisussa presidentti martti ahtisaari ja kansanedustaja pekka haavisto ovat tehneet suomen roolin kansainvälisenä rauhanvälittäjänä tunnetuksi arvoisa rouva puhemies euroopan pakolaiskriisi on toisen maailmansodan jälkeen suurin ja vakavin kriisi euroopassa on erittäin tärkeää että hallitus tekee kaikkensa sen eteen että lähi idän sotilaallisten kriisialueiden pakolaisille rakennetaan turvallisia alueita paikan päälle jotta he voisivat odottaa kriisien ratkeamista omissa kotimaissaan tai niiden lähialueilla kun tämä ei vielä tällä hetkellä ole vallitsevaa todellisuutta suomen täytyy keskittyä niihin toimenpiteisiin joilla voimme vaikuttaa pakolaiskriisin ratkaisuun ulkoministeri timo soinin aloittamat neuvottelut irakin kanssa palautussopimuksen aikaansaamiseksi ovat osaltaan edistämässä pakolaiskriisin ratkaisua on vakava tosiasia että suomella on rajalliset taloudelliset resurssit turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen ja kotouttamiseen suomella on oikeus päättää itse kotouttamiseen liittyvistä sosiaalipoliittisista ratkaisuista sosiaali ja terveysministeri hanna mäntylän esityksestä hallitus teki yhdestoista yhdeksättä kaksituhattaviisitoista erittäin merkittävän maahanmuuttopoliittisen linjauksen jossa hallitus totesi että selvitetään pikaisesti voidaanko sosiaaliturvajärjestelmät muuttaa siten että myönteisen oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat eivät kuulu asumisperusteisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin vaan heillä on oma kotouttamisjärjestelmä ministeri mäntylän ajama kotouttamisjärjestelmän uudistaminen on siemen koko sosiaaliturvajärjestelmän uudistukselle jossa siirryttäisiin kohti kansalaisuuteen perustuvaa turvaa asumisperusteisen sijaan nykyinen hallitus on joutunut leikkaamaan kehitysavusta hallitus kuitenkin samalla tehostaa kehitysavun vaikuttavuutta ja muuttaa sitä investointipainotteisemmaksi suomen koko kehitysapujärjestelmän eetoksena täytyy olla se että puiden istuttamisen sijaan opetamme kuinka puita istutetaan näin saadaan pitkässä juoksussa aikaan pysyviä parannuksia kehitysmaiden tilanteeseen yhä useamman toimijan liittyminen syyrian mukaan on lisännyt jännitteitä ja ja monimutkaistanut syyrian kriisin ratkaisua pitkään jatkunut sota on vaatinut jo neljännesmiljoona uhria eikä sille ole näköpiirissä loppua epävarmuus ratkaisun löytämiseksi on lisääntynyt isil on merkittävä uhka syyrian alueella ja se täytyy pystyä kukistamaan syyrian sotaa ei kuitenkaan pystytä ratkaisemaan vain sotilaallisin keinoin täytyy löytää poliittinen ratkaisu jossa eri osapuolet ovat mukana siksi toimia diplomatian keinoin saavutetun ratkaisun löytämiseksi on kaikin tavoin edistettävä ykn rooli on myös vastaisuudessa tärkeä ratkaisun löytämiseksi arvoisa rouva puhemies kansainvälisen epävarmuuden ja epävakauden jatkuvasti lisääntyessä suomi voi parhaiten vaikuttaa asioihin noudattamalla johdonmukaista hyvin harkittua ja reaaliaikaista politiikkaa on puututtava kriisien syihin ei oireisiin meidän täytyy myös aktiivisesti ajaa suomen ja suomalaisten etua ja intressejä eri ulkopolitiikan aloilla diplomatia ja kansainvälinen yhteistyö ovat parhaimmillaan kaksisuuntainen tie perussuomalaisten eduskuntaryhmällä on erittäin vahva usko ja luottamus ulkoministeri timo soinin ja hallituksen kykyyn toteuttaa vastuullista ja kauaskantoista ulkopolitiikkaa

arvoisa rouva

ajassa tapahtunut niin suuria muutoksia että tällainen keskustelu on nyt paikallaan turvallisuus on saanut yhä keskeisemmän roolin meidän ulkopolitiikassamme aloitan siitä mikä on meitä kaikkein lähimpänä eli itämerestä vielä muutamia vuosia sitten pidettiin sotilaallista selkkausta itämeren alueella lähes mahdottomuutena venäjän toimet krimillä ja itä ukrainassa ovat kuitenkin osoittaneet ettei mikään enää ole varmaa ne ovat palauttaneet uhan jos eivät konkreettista niin ainakin mahdollisuuden siihen venäjä on toistuvasti loukannut itämeren valtioiden ilmatilaa ja osoittanut samalla itämeren strategisen merkittävyyden suomen kannalta erityisen tärkeää on mihin ratkaisuihin länsinaapurimme ruotsi päätyy edellisen hallituksen porvariallianssista jokainen puolue kannattaa nyt nato myöskin galluptutkimukset osoittavat enemmistön kannattavan nato jäsenyyttä ruotsissa ei ole salaisuus että kokoomus katsoo että suomen ja ruotsin yhteinen nato jäsenyys vahvistaisi koko itämeren alueen turvallisuutta ruotsissa nato myönteisyys on kasvanut selvästi samalla kun kielteisyys on vähentynyt syynä on huoli venäjästä tällä hallituskaudella ruotsi ei hallituksen ilmoituksen mukaan kuitenkaan hae nato jäsenyyttä se on kuitenkin kuitenkin alkanut tiivistää vahvasti kahdenvälisiä turvallisuuspoliittisia suhteitaan huomionarvoista on erityisesti tuore viiden kohdan suunnitelma yhdysvaltojen kanssa puolustusyhteistyön tiivistämiseksi ruotsi myös lisää puolustusmäärärahojaan ja nato yhteistyötään pidämme hyvänä että yhteistyötä suomenkin kanssa halutaan voimakkaasti syventää suomen kannattaa myös hyödyntää tilaisuus lähestyä itsekin yhdysvaltoja muun muassa asehankintojen yhteydessä sekä kehitettäessä kauppapolitiikkaa ttip sopimuksen kautta kokoomuksen eduskuntaryhmä kantaa huolta suomen turvallisuudesta muut itämeren maat ovat tehneet tulkintansa ja lisäävät puolustusvoimiensa määrärahoja suomessa puolestaan toinen käsi antaa ja toinen käsi ottaa arvoisa puhemies jos harva osasi arvata itämeren muuttuneen turvallisuusympäristön ovat pakolaiskriisin ennustaneet vieläkin harvemmassa maahanmuutosta on tullut mitä suurimmassa määrin myös ulkopolitiikkaa mikä näkyy esimerkiksi presidentti niinistön vierailuna turkissa on itsestään selvää että ennen kuin tilanne lähi idässä saadaan edes jotenkin rauhoittumaan on kaikki muu vain oireiden hoitamista silti niihin on akuutissa tilanteessa keskityttävä kokoomuksen eduskuntaryhmä on tyytyväinen että viime aikoina eu on vihdoinkin saanut tilanteesta tehokkaammin otteen haaste on koko unionin yhteinen sillä vain eun kautta saamme todella tämän kriisin hallintaan ulkopolitiikka muuttuu nopeasti turvallisuus ja sisäpolitiikaksi tilanne jossa turvallisiltakin alueilta lähtevien ihmisten reitti päätyy suomen tornioon on kestämätön se on sekä inhimillisten että taloudellisten resurssien haaskaamista siksi meidän on panostettava ratkaisuihin eun ulkorajoilla on vahvistettava rajavalvontavirasto frontexin ulkorajojen valvontaa sekä parannettava ihmisten oloja kauttakulkumaissa ja pakolaisleireillä jotta hallitsematon virta saadaan loppumaan tässä neuvottelut turkin ja libyan kanssa ovat aivan avainasemassa myös palautusjärjestelmä on saatava pikaisesti toimivaksi jotta voidaan auttaa tehokkaasti todellisia avuntarvitsijoita suomi kantaa kansainvälisen ja eurooppalaisen vastuunsa hädänalaisten auttamisessa on tärkeää että suomen kehitysapua ja humanitäärista apua kohdennetaan jatkossakin lähtö ja kauttakulkumaihin jotta ihmisiä voidaan auttaa paikan tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa lähtömaiden tilannetta voidaan tukea myös rauhanprosesseja edistämällä sekä tarvittaessa siviili ja sotilaallisen kriisinhallinnan keinoin arvoisa puhemies ei kahta ilman kolmatta eikä ulkopolitiikkaa ilman venäjää suomi on seissyt yhdessä rintamassa eun kanssa tuominnut venäjän toimet ukrainassa ja toteuttanut venäjän vastaisia pakotteita venäjän talous alkaa olla suurissa vaikeuksissa mikä kertoo sanktioiden toimivuudesta samalla kuitenkin suomi on saanut kärsiä venäjän vastapakotteista erityisesti elintarvikeviennissä molempien kannalta olisi edullista että pakotteista päästäisiin eroon kauppaa ei kuitenkaan voi erottaa ulkopolitiikasta kaikki riippuu venäjästä minskin sopimus on toteutettava hyvin tarkasti kiitos suomen venäjän politiikasta kuuluu erityisesti tasavallan presidentille sekä pää ja ulkoministerille on myös huomattava puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kanervan aktiivinen etyj toiminta näinä myrskyisinä aikoina ulko ja turvallisuuspolitiikan seuraaminen edellyttää suurta valppautta elämme huolestuttavia aikoja

arvoisa puhemies kun turvallisuuspoliittinen tilanne on myös lähiympäristöömme heijastuvasti muuttunut ja jännittynyt on se huomioitava myös ulkopolitiikassa vaikeissa tilanteissa politiikan jatkuvuus johdonmukaisuus ja ennustettavuus ovat erityisen tärkeitä suomen tulee arvioida turvallisuuspoliittista ympäristöään ja säilyttää toimintavapautensa olosuhteiden muuttuessa
nykyisessä tilanteessa suomi edistää parhaiten lähiympäristönsä vakautta ja omaa turvallisuuttaan sillä linjalla jonka olemme vakiinnuttaneet sotilasliittoon kuulumattomana euroopan unionin yhteistä ulko ja ja turvallisuuspolitiikkaa tukevana ja aktiivista vakauspolitiikkaa harjoittavana maana se että hallituksen linjauksissa näkyy tarve varautua jännitteiden jatkumiseen ja jopa pahenemiseen on ymmärrettävää ja perusteltua kuten varautumisen riittävä resursointikin mutta varautumisen rinnalla on tärkeätä panostaa vähintään yhtä vahvasti myös vaikuttamiseen voi ilmaista niinkin että mitä vähemmän vaikutetaan sen enemmän on varauduttava kasvavan keskinäisriippuvuuden maailmassa jonka yksi ilmaus on euroopan pakolaiskriisi emme saa jäädä vain vaikutettaviksi vaan meidän on vahvistettava ulko ja turvallisuuspolitiikan vaikuttavuutta ja kuten hallitusohjelmakin lupaa edistettävä maailmassa kansainvälistä vakautta rauhaa demokratiaa ihmisoikeuksia oikeusvaltioperiaatetta ja tasa arvoa tämä kirjaus tulee outoon valoon kun katsoo mitä hallitus tosiasiassa tekee näkyvin asia on kehitysyhteistyöhön kohdistetut yli neljänkymmenen prosentin välittömät leikkaukset missään muussa euroopan maassa ei vaikeammissakaan tilanteissa ole sopeutumistoimia sopeutumistoimia tällaisessa laajuudessa kohdistettu kansainväliseen yhteistyöhön ja vastuunkantoon suomea on arvostettu rakentavana osaavana ja luotettavana kriisinhallinnan pienenä suurvaltana joka on varautunut siihen että meiltä voi samanaikaisesti osallistua enintään tuhat sotilasta erilaisiin kriisinhallintaoperaatioihin nyt hallitus haluaa säästää kriisinhallinnassa niin että jatkossa suomesta olisi operaatioissa yhteensä enintään satakaksikymmentä sotilasta tällainen viesti yhdessä tuntuvien kehitysyhteistyöleikkausten kanssa on

kehitysyhteistyömme kumppanimaissa kansainvälisissä järjestöissä ja monissa epävirallisissa samanmielisten maiden ryhmittymissä tämän jälkeen ei kukaan ole kutsumassa suomea vaikkapa libanon ystäväryhmään tai muihin vastaaviin ad hoc kokoonpanoihin joissa yritetään tehokkaasti toimia konfliktien lievittämiseksi ja ratkaisemiseksi suomea arvioidaan myös euroopan unionissa koskien kreikan ja eurokriisin hoitoa valmistautumista pariisin ilmastonmuutoskonferenssiin ja sitä miten sijoittaudumme eun yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan valtavirtaan samoin kuin valmiuttamme osallistua pakolais ja maahanmuuttokysymyksissä yhteiseen vastuunkantoon suomi ei saa asemoida itseään maaksi jossa vihapuhe ja synnyttämät vihateot ovat ikään kuin hyväksyttyä arkipäivää ja kaikilta hallituspuolueilta on edellytettävä tässä riittävää selkeyttä huolestuttavinta on että olemme erottautumassa läheisimmästä eurooppalaisesta viiteryhmästämme eli pohjoismaiden joukosta nykyisessä maailmantilanteessa korostuu aivan erityisesti tarve ylläpitää ja syventää yhteistyötä suomen arvokkaimman ja tärkeimmän yhteistyökumppanin ruotsin kanssa tärkeintä ei ole se miltä me muiden silmissä näytämme oikea kysymys on olemmeko todella kansakuntana kääntämässä selkämme solidaarisuudelle yhteisvastuulle ja aktiiviselle osallistumiselle rauhan vahvistamiseen konfliktien ennaltaehkäisyyn ja ihmisoikeuksien ensisijaisuudelle asetelma ei ole idealismi vastaan reaalipolitiikka kyse on siitä mitä suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen keskinäisen riippuvuuden maailmassa edellyttää kyse on siitä että monet nähdyt linjaukset jotka koskevat suhdettamme eun solidaarisuuteen kehitysyhteistyöhön kriisinhallintaan osallistumiseen ja pakolais ja maahanmuuttopolitiikkaan eivät suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta lisää vaan päinvastoin voivat sen vaarantaa

vaikuttaja ja näin ennalta ehkäistä myös meihin vaikuttavia kriisejä olemme luottaneet siihen että maa joka kantaa vastuuta saa myös itse tukea silloin jos se sitä joskus tarvitsee maapallon väkiluku on enemmän kuin kolminkertaistunut sotien jälkeen rajat avautuvat ja niin pääomat tavarat palvelut kuin ihmisetkin liikkuvat niiden ylitse koko ajan aikaisempaa helpommin ja suuremmassa määrin tämä on lisännyt vaurautta ja hyvinvointia kaikkialla maailmassa ja tuonut monikulttuurisuuden meidänkin arkeemme sisäänpäin kääntyminen ja rajojen sulkeminen omavaraisuutta tavoitellen vain köyhdyttäisi meitä joka suhteessa sulkeutumisreaktion asemesta tulisi voimakkaammin toimia niiden kiistattomien vaikeuksien voittamiseksi ja joita yhteen kasvava maailma tuottaa jos hallitus haluaa osoittaa että se ei ole kääntämässä suomea pois kansainvälisen vastuun kannosta ja on valmis tätä vahvistaviin korjausliikkeisiin voi se täysimääräisesti luottaa opposition tukeen kiitos

arvoisa puhemies

itä ukrainan kriisiin yhdessä eun kanssa talouspakottein vaikka ne rasittavat nyt omaakin talouttamme pienen maan kannattaa ajaa myös kansainvälistä vuoropuhelua ja ongelmien aktiivista ratkaisemista viime kesän etyj kokous helsingissä olisi voinut olla yksi foorumi vuoropuheluun mutta sen me jätimme käyttämättä kansainvälisen huomion painopiste on nyt siirtynyt syyriaan ja irakiin on oikein että olemme pohjois irakin kurdialueella kouluttamassa peshmerga joukkoja osana isisin vastaista taistelua syyrian ja irakin alueilla toimivan isisin ongelman ratkaiseminen edellyttää myös suurvaltojen yhteisymmärrystä ja koordinaatiota ykn ja sen turvallisuusneuvoston merkitys korostuu arvoisa puhemies myös suomen tulisi tässä tilanteessa painottaa ykn ja kansainvälisten kriisien hoidossa osa kehitysyhteistyöstämme on kanavoitu ykn kautta ja juuri tähän kohdistuu nyt rajuja leikkauksia ei ole viisasta heikentää ykta kriisien keskellä esimerkiksi unepin tai maailman terveysjärjestön whon leikkaukset ovat kohtuuttomia kaikki tuntuvat allekirjoittavan ajatuksen että suurten pakolaisvirtojen sijaan olisi parempi auttaa kriisien uhreja lähellä kriisialueita suomalaiset kansalaisjärjestöt ovat osa tätä auttamistyötä nyt niiden työhön kohdistuu jopa neljänkymmenen prosentin leikkauksia kun samaan aikaan leikkausten kanssa lisätään voimakkaasti finnfundin rahoitusta ei tilanne ole tasapainossa vihreiden mielestä hallituksen budjettiesitys vaatii näiltä osin korjaamista arvoisa puhemies monille asioille joissa me olemme hyviä ja osaavia on maailmalla kysyntää ympäristö energiatehokkuus vesiensuojelu naisten ja tyttöjen aseman parantaminen koulutus terveydenhuolto ihmisoikeuksien edistäminen tai vammaisten oikeudet tällaisista elementeistä syntyy suomen tarina maailmalla ja meidän osaamisellemme on kasvavat markkinat nämä ovat myös tavoitteita jotka käyvät yksiin niin pariisin ilmastokokouksen tavoitteiden kuin ykn post kaksituhattaviisitoista tavoitteiden kanssa kriisialueilla voimme tukea rauhanprosesseja ja olla mukana rauhanturvatoiminnassa siviilikriisinhallinnassa ja humanitaarisessa työssä meidän on myös tärkeää pitää esillä humanitaarisen oikeuden periaatteita sodillakin on säännöt ja

arvoisa puhemies euroopan pakolaiskriisi on koetellut myös meitä täällä suomessa uhkaavatko pakolaiset sitten meidän kulttuuriamme ja uskontoamme eivät uhkaa kulttuuristamme ja uskonnostamme kumpuavien arvojen mukaista on auttaa hädänalaisia ihmisiä näin toimiessamme meidän omat arvomme vahvistuvat vallettassa järjestetään marraskuussa eun huippukokous muuttoliikkeestä ja pakolaisuudesta eun on pystyttävä kantamaan vastuunsa niin että sotaa nälänhätää ja ympäristökriisejä pakenevia ihmisiä ei jätetä heitteille historiasta ja karttaa katsomalla on helppo ymmärtää että euroopan yhteinen pakolaispolitiikka on myös suomen edun mukaista me vihreät toivomme että vallettassa syntyy ratkaisuja laillisten maahantuloreittien lisäämiseksi eurooppaan eurooppaan pitäisi olla mahdollisuus päästä töihin ja opiskelemaan laillisin keinoin näin ehkäistään ihmiskauppaa ja muita väärinkäytöksiä arvoisa puhemies aktiivinen ulkopolitiikka on parasta turvallisuuspolitiikkaa vaarallisinta on nyt lietsoa suomen sisäisiä jakolinjoja kieliryhmien etnisten taustojen uskontojen tai ideologioiden välillä omaa maata puolustetaan parhaiten niin että pidetään kaikki suomalaiset mukana lopuksi arvoisa puhemies ministeri soini me vihreät vetoamme teihin pienessä mutta isänmaan kannalta hyvin tärkeässä asiassa te olette kieltänyt itsenäisyyspäivän juhlimisen suomen edustustoissa maailmalla meidän edustustomme ovat koonneet yhteen paitsi diplomaatteja liike elämän edustajia ja taiteilijoita myös suomen ystäviä kaikkialla maailmalla ja ystäviä meillä ei ole koskaan liikaa ministeri soini peruuttakaa päätöksenne ja antakaa suomen lipun liehua myös edustustoissamme itsenäisyyspäivänä

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä edustaja arhinmäki

joka on noussut niin suomessa kuin ympäri eurooppaa heikentää kaikkien meidän mahdollisuuksia menestyä ja onnistua nationalistisilla ja äärioikeistolaisilla liikkeillä ei ole kykyä vastata tulevaisuuden ongelmiin päinvastoin ovat nykyisten ongelmien yksi syy tulevaisuuden isot ongelmat köyhyys ja eriarvoisuus sodat ja väkivalta ilmastonmuutos ja ympäristön tuhoutuminen kaikki nämä vaativat suomea avautumaan entistä enemmän eivät sulkeutumaan suomen ulkopolitiikan pitääkin tähdätä yk järjestelmän uudistamiseen ja ykn arvovallan palauttamiseen arvoisa rouva puhemies syyrian sisällissodan kaltaista teurastusta ei ole euroopan lähialueilla nähty sitten toisen maailmansodan presidentti bashar al assadin hallinto pommittaa surutta syytöntä siviiliväestöä kuolleita on jopa yli kolmesataatuhatta lähes puolet kansasta on paennut kodeistaan ääri islamilaisen terrorijärjestö isisin nousu vahvimmaksi vastapuoleksi on myös assadin etu koska isisin barbaarisuuden rinnalla verinen diktaattori vaikuttaa maltillisemmalta isis on kammottava voima jota vastaan kaikkien on ryhmittäydyttävä kurdit ovat syyriassa ja irakissa todellinen vastavoima isisille on oikein että suomi on kouluttamassa kurdien peshmerga joukkoja pohjois irakissa mutta samaan aikaan on käsittämätöntä että ilman suurempia vastalauseita annetaan nato maa turkin pommittaa isisiä vastaan taistelevia kurdeja sisäpoliittisista syistä yhdysvallat katsoo tätä vain sivusta arvoisa rouva puhemies kriisit runtelevat maailmaa ja niissä on aina myös suurvaltapoliittinen ulottuvuus tilanne on yhteiskunnallisesti taantuneella venäjällä venäjällä on kansallismielisessä uhossa ajettu vähemmistöt ahtaalle tukahdutettu poliittista oppositiota vapaata mediaa ja kansalaisjärjestöjä venäjä ajaa omia etujaan aseellisesti muun muassa ukrainassa ja syyriassa myös yhdysvalloilla on omat valtapoliittiset intressinsä niin ukrainassa kuin syyriassakin tämän lisäksi yhdysvallat ei esimerkiksi painosta läheistä liittolaistaan israelia palestiina kysymyksen ratkaisuun vaan antaa hiljaisen hyväksyntänsä sille että israelin oikeistohallitus jatkaa laittomien siirtokuntien rakentamista

voidaan kutsua maailman suurimmaksi avovankilaksi myös eu voisi painostaa israelia ottamalla harkintaan kauppasuhteet israelin kanssa yksi tärkeä ulkopoliittinen teko suomelta olisi asekaupan lopettaminen muun muassa israelin ja saudi arabian kanssa arvoisa rouva puhemies suomen paikka maailmassa ei ole minkään sodan osapuoli asekauppias tai sotilaallisten ratkaisujen puolestapuhuja suomen nato jäsenyys ei parantaisi suomen turvallisuutta tai auttaisi millään tavalla vastaamaan tulevaisuuden ongelmiin kuten globaaliin köyhyyteen tai ilmastonmuutokseen suomen oikea ja luonnollinen paikka on jatkossakin naton ulkopuolella eurooppa ja maailma tarvitsevat sotilaallisesti liittoutumattomia maita jotka eivät ole kriisien osapuolia vaan voivat toimia välittäjämaina konfliktien ennaltaehkäisy ja sovittelu ovat myös ainoita kestäviä keinoja pakolaisongelman ratkaisemiseksi arvoisa rouva puhemies suomen ulkopolitiikan keskeisiä pääpainoalueita pitää olla veroparatiiseihin tapahtuvan pääomapaon ja haitallisen finanssikapitalismin laittaminen kuriin kysymys on hyvinvointivaltioiden selviytymismahdollisuuksista mutta myös kehittyvistä maista kehittyvät maat kärsivät

vähintään yhtä paljon kuin teollistuneet länsimaat samalla kun erityisesti joidenkin hallituspuolueiden edustajat toistelevat että humanitäärisiä kriisejä tulisi ratkoa paikan päällä hallitus leikkaa kehitysyhteistyöstä enemmän kuin yksikään edeltäjänsä kehitysyhteistyöstä leikataan myös suhteellisesti enemmän kuin miltään muulta hallinnonalalta

hyvät kollegat meidän on nyt ymmärrettävä mitä hallituksen räikeä kehitysapubudjetin leikkaus konkreettisesti merkitsee leikkausten nopeimpana vaikutuksena on se että suomi vähentää jyrkästi tukeaan tärkeää työtä tekeville kansalaisjärjestöille ja osuuksiamme ykn eri alajärjestöille olipa omituinen syntymäpäivälahja seitsemänkymmentä vuotta täyttävälle yklle miten hallituksella on otsaa sanoa että kehitysyhteistyöpolitiikka keskittyy naisiin ja lapsiin kun peräti seitsemänkymmentä prosenttia unicefille annettavista resursseista leikataan pois muutaman yk järjestön osalta suomi lopettaa tukensa kokonaan kun on kyse kansainvälisestä maineestamme maineestamme suomi joutuu todennäköisesti vielä maksamaan hinnan tästä sisäänpäin kääntyvästä politiikasta voimme unohtaa toiveemme paikasta ykn turvallisuusneuvostossa joka vielä muutama vuosi sitten oli ulottuvilla

arvoisa rouva puhemies ulkopolitiikan kannalta on syytä nostaa esiin pohjoismainen yhteistyö ei vain täällä pohjolassa vaan myös työssämme globaalilla tasolla meidän on myös syytä seurata ruotsin suhtautumista natoon ja siinä tapahtumassa olevaa lämpenemistä haluan alleviivata että suomi ja ruotsi kuuluvat orgaanisesti yhteen hand i hand kun näitä päätöksiä pohditaan ja tehdään tätä taustaa vasten hallituksen tuleva nato selvitys joka tehdään hallituksen ulkopoliittisen selonteon yhteydessä tulee erittäin sopivaan aikaan emme voi seistä tumput suorina ja valmistautumattomina jos ruotsin uusi hallitus vuoden kaksituhattakahdeksantoista eduskuntavaalien jälkeen alkaa valmistella liittymisprosessia

nyt tarvitaan hyvää suomalaista pragmaattisuutta kriisitilanteita varten on kaikkien etujen mukaista että yhteiskunta nyt laajalla rintamalla panostaa kotouttamiseen ei ole samantekevää miten suomi toimii kansainvälisellä areenalla äänestäessään tyhjää eurooppa neuvostossa suomi asettui kyllä väärään seuraan lähelle unkaria ja muita hyvin penseästä suhtautumisestaan tunnettuja maita tämä oli ilmeinen poikkeama siitä miten maamme yleensä toimii ja perinteisestä asenteestamme olla eun ytimessä

arvoisa rouva puhemies

ulkoministerin ponnistelut palautussopimuksen aikaansaamiseksi irakin kanssa eivät ole jääneet huomioimatta ja ansaitsevat kiitoksen sen sijaan hallituksen päätös leikata kehitysyhteistyöstä ja etenkin kansalaisjärjestöjen rahoituksesta oli erittäin huono ja lyhytnäköinen ratkaisu kehitysyhteistyön kautta voidaan vähentää myös suomeen kohdistuvia uhkia leikkaukset romuttavat järjestöjen pitkäjänteisen työn ja turvapaikanhakijoiden auttamisen lähtömaissa arvoisa rouva puhemies tilanne ukrainassa on viime aikoina rauhoittunut länsimaiden kiinnostuksen siirtyessä etelämmäksi on ukraina jätetty oman onnensa nojaan voimmekin kysyä onko hiljaisuus sellainen reaktio mitä itse toivoisimme kansainväliseltä yhteisöltä mikäli joku naapurimaistamme päättäisi kaapata itselleen osan suomea syyrian sisällissota on vaatinut jo satojatuhansia kuolonuhreja ja pakolaiskriisi on valtava venäjän aloittamat ilmaiskut kiihdyttävät sotaa entisestään venäjän päällimmäinen intressi lienee liittolaisensa bashar al assadin pelastaminen ja samalla jalansijansa vankistaminen lähi idässä arvoisa rouva puhemies suomen ja eun tulisi nykyistä aktiivisemmin pyrkiä rauhoittamaan syyrian tilannetta eri puolilla maailmaa mutta erityisesti lähi idässä uskonnollisiin vähemmistöihin ja erityisesti kristittyihin kohdistuvien hyökkäysten määrä on kasvanut rajusti heitä pahoinpidellään ja tapetaan säälimättä joka päivä ja useimmiten tekijöinä ovat jihadistijärjestöt ja terroristit arvoisa rouva puhemies israeliin kohdistuu jatkuva ja kasvava terrorin uhka sekä palestiinalaisalueilta että ympäröiviltä konfliktialueilta isis on jo tehnyt iskuja golanilta palestiinalaishallinnon johtaja mahmud abbas sanoi hiljattain puheessaan ykn yleiskokoukselle että oslon rauhanprosessi ei enää sido palestiinalaisia tämän ilmoituksen jälkeen israelissa on nähty lukuisia terrori iskuja siviilejä kohtaan ja mellakoita länsirannalla ääri islamistinen hamas puhuu avoimesti kolmannesta intifadasta arvoisa rouva puhemies suomen ja eun tulisi tuomita terroriteot selkeäsanaisesti sekä ohjata osapuolet neuvottelupöytään mutta rauhanprosessin vauhdittamisen sijaan eussa puuhataan israelilaisten siirtokuntatuotteiden merkintää ja boikottia myös iranin ydinohjelma sekä sen rahoitus ja aseistus lähi idän terrorijärjestöille muodostaa jatkuvan uhan alueella kristillisdemokraattien mielestä onkin käsittämätöntä että samanaikaisesti kun länsimaat purkavat talouspakotteita iranilta ne pystyttävät boikottia israelille arvoisa rouva puhemies suomen tulee eussa ja muissa kansainvälisissä yhteyksissä pyrkiä mahdollisuuksiemme mukaan edesauttamaan kestävän kestävän rauhan saamista erityisesti ukrainassa ja lähi idässä

arvoisa puhemies keskustelu oli hyvin yhdensuuntainen tietysti näissä globaaliin vastuuseen liittyvissä kysymyksissä johtuen säästöistä eroja valitettavasti syntyi minusta meidän ulkopolitiikkahan toimii monella eri tasolla tai vyöhykkeellä ja sisin niistä on tämä sanotaan meidän läheisin alue itämeri ja arktinen alue ja ja sitten se priorisoi vissiin sen mitä meidän tässä tilanteessa pitää tehdä se on pyrkiä kaikin tavoin lisäämään ylläpitämään vakautta tällä alueella arktisella ja itämeren alueella ja toimia sellaisella tavalla että mahdollisimman mahdollisimman korkeaksi nousisi kynnys sille että täällä tapahtuu jotakin joko joko väärinkäsityksiin tai tahallisiin väärinymmärryksiin liittyvää liittyvää provokaatiota kysymys on siitä voisiko suomi tässä tilanteessa tehdä niin kuin ennen vanhaan sanottiin luottamusta lisääviä toimia on sitten kysymyksessä meriturvallisuus tai muu asioissa jotka eivät välttämättä edes aivan liity tähän kovimpaan turvallisuuteen mutta jotka kuitenkin vuoropuhelua ylläpitämällä ja käynnistämällä olisivat vaikuttamassa tähän vakauteen

puhemies tämä keskustelualoite on selvästi ollut paikallaan on täyttänyt tehtävänsä täällä käyty keskustelu täällä on yhdytty selvästi ulkoministerinkin toteamukseen että ulkopolitiikka on ensisijainen ajatellen meidän kaikkien turvallisuutta samoin kuin se on tullut läpi että että kaukaisista asioista on on tullut läheisiä kaikki asiat ovat läheisiä oikeastaan niin että keskinäinen riippuvuus on on mennyt jo näin pitkälle ja että semmoisessa maailmassa

pystymme parhaiten omaa turvallisuuttamme varjelemaan onhan täällä oltu eri mieltäkin tietenkin tämä kehy problematiikka on ollut sellainen ja sitten hiukanhan ovat naapurit kokoomus ja rkp tätä nato kysymystä herkistelleet sanomatta asiasta yhtään sen sen enempää minä näen tärkeänä että kun ruvetaan tekemään selontekoa niin siinä voitaisiin käydä sellaista reilua avointa keskustelua joka sitten johtaisi myös mahdollisimman pitkälle yhteisiin näkemyksiin kuinka suomen ulko ja turvallisuus myös puolustuspolitiikkaa hoidetaan seuraavat viisi vuotta

arvoisa rouva puhemies tässä useammassa puheenvuorossa tuli esiin tämä syyrian tilanne ja ja minä haluaisin vain kiinnittää huomiota siihen tosiseikkaan että se on todella monimutkainen tilanne ja meillä helposti tulkitaan ainoastaan että bashar al assadin hallinto on syyllistynyt hirmutekoihin ja isil tietysti mutta tämä tilanne on paljon monimutkaisempi siellä ovat varmasti kaikki syyllistyneet hirmutekoihin mutta en sinänsä näe että siellä ovat osapuolista ainoastaan kurdit ja ja assadin hallinto jollain tavalla sellaisia mitä pystyn sanomaan jos täällä joku tietää vapaan syyrian armeijassa semmoisia osapuolia mitkä ovat maltillisia niin toivoisin että saisin kuulla

ruotsissa on käynnistetty prosessi jossa ruotsi käynnistää hyvin syvällisen turvallisuuspoliittisen yhteistyön yhdysvaltojen tanskan ja puolan kanssa kysyn ministereiltä katsotteko että suomella olisi myöskin syytä tällaiseen kahdenväliseen vuoropuheluun voimakkaammin esimerkiksi näiden näiden maiden kanssa senkin yli mitä normaalisti on vuorovaikutusta esimerkiksi nato yhteistyössä ja muussa tällaisessa tähän tarjoaisivat aika hyvän mahdollisuuden muun muassa nämä asehankinnat joita yhdysvaltojen kanssa tulee siinä tämmöinen lähentyminen ja vuoropuhelu olisi erittäin mahdollista

arvoisa puhemies minustakin hallituksen puheenvuorot niin kuin hallitusohjelman tekstiosiokin ovat ihan kannatettavaa asiaa ja ja on tärkeätä että meillä on näistä peruskysymyksistä yhteinen ymmärrys tosin sitten täällä tietysti puheenvuoroissa tulee joitain toisenkinlaisia pyrkimyksiä mutta itse arvostan tätä yhtenäisyyttä hyvin korkealle ja olen huolestunut siitä kuitenkin että samalla kun puheet tai ohjelman tekstiasiat ovat kannatettavia niin sitten nimenomaan konkreettiset päätökset ja resursointi vievät suomea aivan väärään ryhmittymään mielelläni kuuntelisin hallituksen näkemyksen siitä mikä oli mielestäni me emme voi lähteä siitä että meidän asemaamme ja ja turvallisuuttamme hoidetaan vain varautumalla pahimpiin asioihin on tietysti tarpeen pitää niistä huoli mutta juuri tällaisina vaikeina aikoina tarvitaan vaikuttamista aktiivista vakauspolitiikkaa ja ja sellaisia välineitä osallistumista kriisinhallintaan kehitysyhteistyöhön humanitääriseen auttamiseen jotka varmistavat sen että me olemme täysimääräisesti siinä missä muutkin pohjoismaat tätä tekemässä

arvoisa puhemies ulkoministeri soini puhui kansainvälisestä järjestyksestä hyvin ja viittasitte yhdysvaltoihin siinä olen itse miettinyt paljon venäjän roolia tässä uudessa kansainvälisessä järjestyksessä tällä hetkellä koska eun ja ehkä usan näköpiiristä me katsomme tätä hyvin paljon sanktioiden ja ukrainan kautta mutta jos katsoo vähänkin näiden alueiden ulkopuolelta niin venäjä näyttäytyy hyvin aktiivisena nyt syyriassa

minusta tähän kannattaisi nyt reagoida ja varautua että tällaista uutta aktiivisuutta ja ehkä kaksinapaisempaa tai useampinapaista maailmanjärjestystä on tulossa ja ja meidän pitäisi miettiä miten me siihen itsemme asemoimme minusta olisi tärkeää että euroopan unioni kuten pääministeri sanoi olisi aktiivinen omissa aloitteissaan sekä pakolaispolitiikan että näiden kriisialueiden ulkopolitiikan osalta ja esimerkiksi tulossa oleva vallettan kokous välimeren kysymyksistä ja muista antaisi suomellekin mahdollisuuden profiloitua esittää mitä halutaan mitä mitä eu toimia tehtäisiin yhdessä
arvoisa rouva puhemies sen lisäksi että kehitysyhteistyöleikkaukset ovat valtavia ne toteutetaan hätiköiden sen sijaan että ohjelmia supistettaisiin vähitellen ne joudutaan ajamaan alas yllättäen kun hallitus ajaa rahoituksen päin seinää vuosien työ uhkaa valua hukkaan sopimuksia joudutaan purkamaan ja suomen maine kärsii hallitus voi päättää tukeeko suomi esimerkiksi yk järjestelmää kahdenvälistä yhteistyötä kansalaisjärjestöjä vai yrityksiä hallitus on tehnyt poliittisen päätöksen leikata eniten nimenomaan suomalaisilta järjestöiltä ja yk järjestelmästä kuten esimerkiksi unicefilta ja toisaalta tukea erityisesti kehitysrahoitusyhtiö finn fundia kysyisinkin nyt onko tämä ihan loppuun asti harkittu ratkaisu ja oletteko valmiita muuttamaan painotuksia niin että finnfundin tuesta osa siirrettäisiin tälle perinteiselle köyhyyttä vähentävälle

arvoisa pääministeri ja hallitus ruotsissa keskustelu nato jäsenyydestä on todellakin vilkastunut viime aikoina varsinkin sen jälkeen kun kaikki neljä porvaripuoluetta siis alliansenin jäsenpuolueet ovat asettuneet tukemaan nato jäsenyyttä viime kuussa julkaistun mielipidemittauksen mukaan ensimmäistä kertaa on enemmän jäsenyyden puoltajia kuin vastustajia myös sosialidemokraattisessa puolueessa on mittauksen mukaan nyt noin kolmasosa kannattajista puoltajien puolella kysyisin miten hallitus seuraa ruotsin mielipideilmastossa tapahtuvia muutoksia myöskin puoluekentässä tapahtuvia muutoksia ja miten hallitus aikoo pysyä nato taajuudella

arvoisa rouva puhemies lähi idän levottomuudet muodostavat tällä hetkellä uhkan maailmanrauhalle iran esitteli äskettäin lehdistölle aiemmin salaisena pidettyä ballistista ohjustaan jonka laukaisualusta oli asennettu luolaan viisisataa metriä maanpinnan alapuolelle testaten samalla toista tuhannenkolmensadan mailin päähän kantavaa ballistista ohjustaan iran väittää että wienin sopimus p viisi plus yksi maiden ja iranin kesken ei estä ohjusten suunnittelua rakentamista ja testausta kysyn hallitukselta miten te näette tämän asian ajatellen lähi idän kokonaistilannetta ja äskettäin lopetettuja sanktioita irania vastaan
myönnän nyt seuraavaksi puheenvuoroja ulkoasiainvaliokunnan jäsenille

arvoisa puhemies lähi idässä on paljon seurattavia asioita mutta erityistä huomiota kannattaa kyllä kiinnittää myös iranin kehitykseen kun ydinsopimus etenee niin kuin tällä hetkellä näyttää se tulee vahvistamaan iranin asemaa alueella pakotteita ei pidä purkaa kuitenkaan liialla vauhdilla vaan on seurattava kehitystä että iran todella toteuttaa sovittuja asioita toimii sopimusten mukaan ja totta kai myös iranin ihmisoikeustilannetta ja muuta toimintaa tuolla alueella pitää pitää seurata

seurantaan kiinnittää erityistä huomiota ensi vuoden aikana arvoisa puhemies itsellänikin on huolta näistä kriisinhallinnan resursseista jatkossa perinteisesti meidän ollut laajaa ja on harmi että sitä ajetaan aika paljon alas toivon että tässä hallitus pitää kuitenkin pelivaraa sen suhteen että jos tarpeita maailmalla on niin meillä on valmius siinä tilanteessa myöskin reagoida ja osallistua entistä vahvemmin ja tällä tavalla kantaa kansainvälistä vastuuta

rouva puhemies minusta tuntuu että täällä suomessa ei hallitus eikä ehkä koko eduskuntakaan ole ymmärtänyt tätä syyrian sodan aiheuttaman sotilaallisen pakolaiskriisin mittakaavaa kahdenkymmenenkahden miljoonan väestöstä kahdeksan miljoonaa ihmistä on syyrian sisällä pakolaisina neljä miljoonaa ulkopuolella ja nimenomaan turkki on se maa joka on ottanut yli kaksi miljoonaa pakolaista vastaan turkin kautta nimenomaan tullaan eun alueelle ja tästä on aiheutunut valtava humanitäärinen katastrofi niin siellä välimerellä kuin myös näillä pakolaisleireillä joihin ykn erityisesti kiinnittänyt huomiota se apu pitäisi suunnata nimenomaan sinne missä sitä eniten tarvitaan ja miten ihmeessä suomen hallituksen tekemät leikkaukset kehitysyhteistyöhön sopivat tähän kuvioon kun ihmisiä pitäisi nostaa äärimmäisestä köyhyydestä siellä

arvoisa rouva puhemies kansainvälinen turvallisuusympäristömme on muuttunut nopeasti ja voimapolitiikka on tehnyt näyttävän paluun venäjän keinovalikoimaan tämä aivan ymmärrettävästi huolestuttaa suomalaisia kun haluamme rauhaa on oma uskottava puolustus aivan olennainen olennainen osa suomen turvaamista kysyn puolustusministeriltä toteutuuko hallitusohjelman henki nyt varmasti niin että puolustusvoimille turvataan määrärahat sekä materiaalihankintoihin että toimintamenoihin

puolustusvoimat aloittaa tärkeän hornetien korvaamishankkeen kysyisin ministerin näkymää ja näkemystä siihen miten tämä hanke tulevaisuudessa olisi rahoitettavissa

arvoisa rouva puhemies suomi on pitkään ollut sekä rauhanturvaamisen että rauhanvälityksen pieni suurvalta ja tämä varmasti osittain johtuu paitsi maantieteestämme myös kokemuksistamme osaamisestamme mutta myös siitä että meihin on luotettu ja olemme olleet arvostettu kumppani nyt kuitenkin nämä hallituksen rajut leikkaukset esimerkiksi yk järjestöiltä ja laajemmin kehitysyhteistyöltä uhkaavat tätäkin osaamistamme hallitus on markkinoinut näitä leikkauksia niin että pystymme nyt uudistamaan kehitysyhteistyötä tämä kuulostaa kyllä kovin kummalliselta kun tosiasia on kuitenkin se että yhä vähemmän pystymme auttamaan maailman kaikkein köyhimpiä tässäkään asiassa leikkaus ei muutu yhtäkkiä uudistukseksi arvoisat ministerit mistäs meille saadaan jatkossa uusia holkereita ja ahtisaaria sovittelemaan rauhaa pitkin maailmaa jos ajamme itsemme kansainvälisesti ja ulkopoliittisesti paitsioon

yksityisillä rahavirroilla kehitystä tukevalla kaupalla ja investoinneilla nimenomaan yksityisen sektorin osallistamisella veropohjaa vahvistamalla saamme huomattavasti suurempia vaikutuksia kehitysmaiden talouskasvuun kuin muuten erinomaisen hyvällä perinteisellä kehitysyhteistyöllä jota sitäkin tietenkin tarvitaan nyt yksityissektorin toimintaedellytyksiä vahvistetaan kehitysyhteistyössä tätä ovat edellyttäneet oecd addis abeban kokouksessa sitä edellytettiin ja myös ulkoasiainvaliokunta on ottanut kantaa näihin innovatiivisiin rahoituslähteisiin

leikkaukset olivat tähän päivään suhteutettuina kumulatiivisesti yhteensä neljäsataakuusitoista miljoonaa euroa hallituksessa olivat tuolloin sdp kokoomus vasemmistoliitto vihreät ja rkp ja ympäristö ja kehitysyhteistyöministerin salkku oli tuolloin ministeri pekka haavistolla nykyisellä edustaja pekka

arvoisa puhemies kiitän ministereitä aivan oikeansuuntaisista ja oikeisiin asioihin keskittyneistä analyyseistä joita saimme alkuun kuulla eu ja siinä ison britannian kehitys on totta kai meille hyvin tärkeää myös suomelle ja venäjän suhteet ovat aina on myös aivan oikein että monessa puheenvuorossa tuotiin jo vahvasti esiin yleistä vakautta kansainvälisissä suhteissa ja sen yhteyttä maahanmuuttokriisiin jonka me olemme itse kohdanneet leikkaukset kehitysavusta nousevat jatkuvasti esiin eri puheenvuoroissa ja nimenomaan niiden yhteys tähän kansainväliseen maahanmuuttokriisiin sitä en voi olla jatkuvasti hämmästelemättä että tässä ikään kuin luodaan mielikuvaa että leikkaukset jotka vielä eivät ole astuneet edes voimaan olisivat jossain yhteydessä kriisiin joka on nyt päällä nykytilanne on saavutettu nykytukitasolla mikä kertoo meille siitä että nykypolitiikassa on jotain vikaa ja nykypolitiikassa pitää jotain muuttaa siksi haluaisin ministereiltä kuulla mikä on se mitä haluatte muuttaa tässä nykypolitiikassa niin kansainvälisesti kuin kehitysapupolitiikassa

kehitysyhteistyön määrärahojen romahduttaminen alle kansainvälisten sopimusten on hyvin valitettavaa ja tulee varmasti vaikuttamaan suomen maineeseen esimerkiksi unicefin lastenrahaston jättileikkauksilla on dramaattiset vaikutukset maailman köyhimpien lasten elämisen edellytyksille avun vähentäminen kriisialueilla tarkoittaa nälänhädän pahenemista ja pakolaisten määrän lisääntymistä maailmassa keskeistä olisi kuitenkin nyt varmistaa että edes jäljellä olevat määrärahat kohdistettaisiin oikein annetaanko arvokasta kehitysyhteistyötä tekeville järjestöille järjestöille arvoa vai jääkö niille pelkkä konsultin rooli kun hallitus siirtää painopistettä yritysten tukemiseen onko ihmisoikeuksien edistäminen edelleen osa suomen kehitysyhteistyötä vai ovatko talouden ja yritysten intressit polkeneet ihmisoikeudet jalkoihinsa

arvoisa puhemies yksituumaisuus ennustettavuus on ollut tärkeä tekijä suomen ulkopolitiikassa tämä yhteisymmärrys on myös vankistanut politiikkamme luotettavuutta

minäkin olen iloinen siitä että meidän suuren linjan osalta jopa kokoomus ja rkp eivät ole nyt esittämässä nato jäsenyyttä vaan vallitsee yhteisymmärrys siitä että tällä isolla linjalla mennään tämä vaalikausi sitten jatkosta kysymys on että miten nämä tulevat selonteot tehdään mikä tulee olemaan turvallisuuspolitiikan suuri linja tämän hallituskauden loppupuoliskolla ja eteenpäin siinä tärkeässä asemassa ovat selonteot ja se kysymys että voidaanko ne tehdä yhteistyössä ja onko hallitus valmis siihen että voisi olla parlamentaarinen seurantaryhmä jossa syntyisi yhteinen käsitys siitä mitä tehdään toivoisin tähän hallituksen selkeää kannanottoa sopiiko yhteinen parlamentaarinen seurantaryhmä vankistamaan ulkopolitiikan yhteisymmärrystä

arvoisa rouva puhemies kuten kaikki tiedämme puolustusvoimat on ollut viime vuosina suuremmalla säästökuurilla kuin mikään muu hallinnonala samaan aikaan puolustusvoimat on joutunut ja joutuu käyttämään totuttua enemmän voimavaroja alueellisen koskemattomuuden varmistamiseksi

arvoisa rouva puhemies erittäin hienoa että tämmöinen keskustelu voidaan käydä ja itse asiassa toivoisin että voisimme säännöllisesti tämmöistä vuoropuhelua käydä nämä ovat tärkeitä teemoja olisin kysynyt teiltä herra pääministeri kun olette hallitusohjelmassanne luvanneet että selvitetään tätä mahdollista nato jäsenyyttä ja niin kuin edustaja wallin tässä jo toi esille ruotsissa asiat ovat muuttumaan miten hallitus nyt käytännössä miettii tätä nato vaihtoehtoa ja millä tavalla aiotaan tuoda eduskunta mukaan tähän keskusteluun tämä edustaja heinäluoman äskeinen kysymys oli hyvin aiheellinen ja olen hänen kanssaan samoilla linjoilla on tärkeätä että näissä keskusteluissa voidaan tuoda koko parlamentaarinen voima mukaan keskustelemaan nämä ovat tunnetusti aika vaikeita ja herkkiä asioita ja juuri tästä syystä on tärkeätä että kaikki voimme osallistua

arvoisa puhemies ulkopolitiikassakin asiat ovat sitä miltä ne näyttävät ja kuten edustaja haavisto vihreiden ryhmäpuheenvuorossa totesi ulkoministeri on kieltänyt suomen suurlähetystöiltä perinteikkäiden ja erittäin suosittujen itsenäisyyspäiväjuhlien järjestämisen ne ovat vetäneet siis tuhansia kontakteja ja olleet suomelle erittäin hyödyllisiä tilaisuuksia verkottumisen ja maineen kannalta nyt näyttää siltä että meidän hyvää työtä tekevät diplomaattimme ovat joutuneet lyhytnäköisen populismin vangeiksi viime kaudella rahaa paloi team finlandiin tällä hallituskaudella yksittäisen maahanmuuttoa vastustavan päijäthämäläisen lakanamiehen päähänpisto on eittämättä julkisuusvahinko mutta onko se että säästetään kolmesataatuhatta euroa

arvoisa rouva puhemies muutama asia haluan heti ensiksi todeta kun puhutaan

olen nimittänyt oppositiokansanedustaja pekka haaviston erityislähettilääkseni näissä asioissa afrikassa siis en pelkästään sanoin vaan myös konkreettisin teoin puoluerajat ylittäen niin kuin tietenkin edustaja heinäluoma puoluerajat ylittäen ulko ja turvallisuuspolitiikassa pitää tehdä

näistä vaikuttavuuksista arktinen alue on erittäin tärkeä ja keskustelin tästä venäjän ulkoministeri lavrovin kanssa oulussa venäjä on parhaiten saatavissa tällä hetkellä yhteistyöhön nimenomaan barentsissa arktisilla alueilla ja siellä liittyvät ympäristötekijät ja turvallisuustekijät ja monin tavoin haluamme tämän tehdä siis lähellä pitää olla suomi osallistuu pohjoismaiden kanssa aina euroopan unionin kokouksissa nb kahdeksaan pidetään baltian ja pohjoismaiden välisistä asioista sitten haluan muutamalla sanalla tähän iraniin ja israeliin vastata suomi kannattaa kahden valtion mallia jossa turvataan israelin itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus mutta myös samalla palestiinalaisten ihmisoikeudet ja turvallisuus se on suomen linja jota halutaan toteuttaa mitä sitten taas iraniin tulee niin kyllä iran paljon vaarallisempi oli silloin kun se ei ollut kansainvälisessä yhteistyössä ja kontrollissa ydinvoima asioittensa ydinenergian suhteen eli kyllä tämä on parempaan päin menevä menevä asia ja se on pitkän neuvotteluprosessin tulos jossa kaikki osapuolet niin kuin aina kun näitä syntyy tekemään yhteistyötä mitä sitten näihin itsenäisyyspäivän juhliin tulee ikävä kyllä tämähän on pidemmän ajan kehitys jo viime hallituksen aikana taisi kymmenkunta lähetystöä lakkautua kokonaan tämän hallituksen aikana ei ole tarkoitus lähetystöjä lakkauttaa eli eli tässä on se pitkä linja tietenkin kun saadaan talous nousuun ja resurssit paremmiksi totta kai silloin voidaan myös kaikki juhlat järjestää vielä oikeastaan ihan viimeiseksi haluan tästä suomi ruotsi yhteistyöstä sanoa kun varapuheenjohtaja salolainen kysyi yhdysvallat suhteista suomi ruotsi yhteistyö on tällä hetkellä se ykkönen mutta kaikkea muuta mukaan lukien transatlanttisia suhteita tämä hallitus haluaa aktiivisesti edistää myöskin venäjä täytyy sanoa että nyt on ollut ollut hyvää aikaa siinä suhteessa olen pari kertaa tavannut lavrovin kahden viikon välein ja myös tasavallan presidentti on puhunut presidentti putinin kanssa ja ja tässä mielessä ollaan ollaan paremmalla tolalla kuin
seuraavaksi oli ministeri niinistö kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies edustaja vikman ja edustaja pelkonen kysyivät puolustuksen rahoituksesta ensi vuonna puolustusbudjetti on kaksi pilkku yhdeksän miljardia euroa minulla on ilo ilmoittaa edustajille että puolustusbudjetti kasvaa ensi vuonna se kasvaa kaksisataakaksikymmentäseitsemän miljoonaa euroa se on yhdeksän prosenttia mutta siitä tosin vain noin kolmasosa on niin sanottua uutta tästä uudesta rahasta leijonanosan muodostaa edustaja ilkka kanervan viime vaalikaudella johtaman selvitysryhmän esityksen mukainen viidenkymmenen miljoonan euron lisämääräraha joka menee puolustusmateriaalihankintoihin on totta että puolustusbudjettiin kohdistuu ensi vuodelle viidentoista miljoonan euron toimintamenosäästöt ikävä kyllä kuten kohdistuu muillekin hallinnonaloille ne tehdään poliittisen ohjaukseni mukaisesti leikkaamatta varusmieskoulutuksesta leikkaamatta reserviläisten kertausharjoituksista ja leikkaamatta alueellisen koskemattomuuden valvonnasta edustaja totesi että toisella kädellä otetaan toisella annetaan näin on mutta iso kuva kannattaa kuitenkin pitää kaiken aikaa mielessä ja se on se että puolustusbudjetti kasvaa ensi vuonna ja mitä hornet hävittäjien seuraajahankkeeseen sen rahoitukseen tulee on tässä vaiheessa liian aikaista sanoa muuta kuin että se hoidetaan erillisrahoituksella puolustusbudjetista sitä ei voi ottaa kyse on arviolta noin kuuden viiva kymmenen miljardin euron kokoisesta summasta

arvoisa rouva puhemies hyvät kansanedustajat palasin eilen illalla jordaniasta jossa kävin tutustumassa maan tilanteeseen maan joka kantaa vastuuta yhdestä pilkku kolmesta miljoonasta pakolaisesta heistä rekisteröityjä on noin kuusisataatuhatta ja heistä vain noin noin sataviisikymmentätuhatta on näillä pakolaisleireillä kävin myös maailman toiseksi suurimmalla pakolaisleirillä tutustumassa siihen tilanteeseen mikä siellä perheillä on voin sanoa että käynti siellä oli

olen iloinen siitä että sain tutustua siellä suomalaisten rahoittamaan toimintaan muun muassa un womenin erinomaiseen toimintaan jolla vahvistetaan voimaannutetaan naisia tai vaikkapa kirkon ulkomaanavun työhön jossa annetaan nuorille mahdollisuus opiskella ja ja harrastaa

ehkä viidenneksi suurin rahoittaja unicefissa olemme vahvasti mukana paitsi yleisrahoituksessa jota on valitettavasti jouduttu leikkaamaan tämän vaikean taloustilanteen vuoksi mutta hankkeiden kautta eli yk järjestöissä me olemme muutoinkin kuin yleisrahoittajina olemme hyvin vahvasti hankkeiden kautta ja samoin myös humanitaarisen avun muodossa unhcr joka tekee tärkeää työtä juuri pakolaisten auttamiseksi

pilkku kuusi miljoonaa yli seitsemänkymmentä miljoonaa suomi on vuodesta kaksituhattayksitoista suunnannut apua syyrian lähialueille juuri äsken tein päätöksen että suuntaamme rahaa myös muille kriisialueille koska näitä vaikeita kriisejä pitkittyviä kriisejä on tällä hetkellä maailmassa liikaa vaikea tilanne jemenissä jossa kahdeksankymmentä prosenttia ihmisistä on humanitäärisen avun tarpeessa samoin esimerkiksi keski afrikan tasavalta näihin maihin suuntaamme nyt tässä hyvin pian yk järjestöjen sekä punaisen ristin kautta noin neljä pilkku kaksi miljoonaa eli suomen hyvä työ jatkuu haluan sanoa vielä sen että kun maailma

suuria pakolaistaakkoja kantavista maista on että pakolaiset odottavat työtä ja opiskelua työtä voidaan luoda sitä kautta kun yksityinen sektori on mukana rahoittamassa kehitysyhteistyötä siitä syystä finnfund on nyt vahvasti mukana suomen kehitysyhteistyövälineistössä

arvoisa rouva puhemies keskustelu on ollut hyvin yhdensuuntaista kun puhutaan ulko ja turvallisuuspolitiikan perus ja kulmakivistä ihan muutamiin asioihin edustaja wallin ja monet muut nostivat pohjoismaisen yhteistyön merkityksen se on hallituksen agendalla korkealla ja erityisen tiivis yhteydenpito on ruotsiin turvallisuus turvallisuus ja maahanmuutto oli myöskin korkealla prioriteetilla ja enin osa ajasta käytettiin kaksi viikkoa sitten pohjoismaiden pääministerikokouksessa tanskassa yhdyn niihin kiitoksiin mitä on esitetty tasavallan presidentti niinistön toiminnasta venäjä suhteen hoitamisessa sitä sitä myös arvostetaan euroopan kollegojen keskuudessa maahanmuuton juurisyihin vaikuttaminen on on äärimmäisen tärkeä se nousi monessa puheenvuorossa esille teemme sitä yhdessä eun kanssa eun budjetin kautta ja osallistumalla niin kuin ministeri toivakka kertoi myöskin suoraan näihin ohjelmiin

syyrian lähialueilla tehtävän työn merkityksen se on totta kuten sanoitte seitsemän viiva kahdeksan miljoonaa ihmistä on syyrian sisällä pakolaisina neljä miljoonaa on lähtenyt syyriasta pakoon suomi kohdistaa nimenomaan näille alueille apuaan ja erityisesti sitä tehdään eun kautta edustaja huovinen ei näitä kehitysyhteistyöleikkauksia selitetä uudistuksilla ne ovat selviä leikkauksia ja silloin kun leikkauksia on tehty meidän pitää vain olla entistä tarkempia ja huolellisempia rahan kohdistamisessa tosin aktiivisuus ulkopolitiikassa ei kuitenkaan ole rahasta kiinni sitten vielä lopuksi tähän parlamentaariseen seurantaan edustaja heinäluoma edustaja haglund ja muutamat muutkin nostivat esille tämän muoto muoto on vielä tälle seurannalle auki ja mielellämme kuulemme siinä eduskuntaryhmien kantoja nato selvityksen muotoa muotoa joka tehdään osana ulko ja turvallisuuspoliittista selvitystä ei ole vielä päätetty jatketaan vielä

arvoisa rouva puhemies ministeri toivakka te kerroitte että että suomi tukee vahvasti unicefin työtä mutta samalla te leikkaatte unicefin tuesta viisitoista miljoonaa euroa eli kolme neljäsosaa koko tästä rahoituksesta ja tämä on kova leikkaus olen todella pahoillani siitä että teidän puheenne ovat niin ristiriidassa tekojenne kanssa minusta on erittäin häpeällistä että suomi leikkaa kehitysmäärärahoista tilanteessa jossa nimenomaan niihin pitäisi panostaa ja ja satsata entistä enemmän täällä salissa on useaan kertaan kysytty ovatko ovatko nämä leikkaukset loppuun asti harkittuja vastausta ei ole tullut mutta tulkitsen että ovat

arvoisa rouva puhemies täällä keskustelussa on aiheellisesti kannettu huolta eun venäjä pakotteiden ja venäjän asettamien vastapakotteiden aiheuttamista menetyksistä suomen taloudelle ja ennen kaikkea elintarvikeviennillemme kuitenkin haluan korostaa sitä että on myös suomen etu että venäjä tietää että sen aggressioilla naapurimaitaan kohtaan on poliittisia ja taloudellisia seurauksia tässä mielessä vaikka pakotteet ovat ikävä asia ja aiheuttavat meille menetyksiä niille on nykytilanteessa ehdottomasti perusteensa jos joku epäilee ettei se olisi nimenomaan venäjä joka päättää siitä minkä verran itä ukrainassa soditaan niin kannattaa nyt katsoa mitä on tapahtunut kun venäjän painopiste on haluttu siirtää syyriaan on sotiminen itä ukrainassa ainakin tässä vaiheessa hiljentynyt

arvoisa rouva puhemies pääministeri teidän kahdessa puheenvuorossanne sivusitte ilmastonmuutosta mutta ette täsmentänyt suomen tavoitteita muun muassa pariisin ilmastoneuvotteluihin ilmastonmuutoksen torjuntahan on yksi tärkeimpiä tehtäviämme jotta tulevaisuudessa on hyvät elämisen edellytykset koko maapallolla ja myös luonnon monimuotoisuus säilyy mielestäni suomen neuvottelutavoitteet eivät ole kovin kunnianhimoiset niitä on käyty läpi suuressa valiokunnassa on tärkeää että saadaan kansainvälinen kattava sitova ilmastosopimus mutta suomen itsensäkin ja eun tulee tulla tässä vastaan ja tarjota päästövähennyksiä esimerkiksi vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä päästöt tulisi puolittaa yksi keskeinen asia on kehitysmaiden ilmastorahasto jonka rikkaat maat rahoittavat jotta kehitysmaissa voidaan viedä ilmastotyötä eteenpäin toivoisin että terävöittäisitte vähän suomen kantaa ja kertoisitte suomen neuvottelutavoitteista toisaalta mitä suomi voi luvata näissä neuvotteluissa jotta varmasti saadaan sopimus syntymään

arvoisa rouva puhemies alkuun haluan todeta näistä kehitysyhteistyöleikkauksista kun niitä on jälleen kovasti kritisoitu ja kyllähän ne suuria myös ovat ei sitä käy kiistäminen

että olemme edelleen oecd maiden keskuudessa kuitenkin sen keskiarvon yläpuolella kun kehitysyhteistyöhön menee nolla pilkku kolmekymmentäviisi prosenttia bruttokansantulosta niin että emme kuitenkaan aivan kehnoimmassa kastissa siinäkään ole mutta sitten olisin halunnut minäkin kysyä näistä pakotteista kun ukrainan kriisi on jatkunut jo vuosia eikä muutama vuosi sitten oikeastaan kukaan osannut edes arvata miten jännitteiseksi tilanne euroopan ja venäjän välillä jälleen menee niin silti meidän täytyy aina elää venäjän kanssa vaikka emme kaikista toimista pitäisikään pakotekausi päättyy tämä kierros tammikuussa ja kysyisinkin pääministeriltä ja ulkoministeriltä minkälaista valmistelua sitten käydään tammikuun jälkeisestä ajasta mitä pakotteille tapahtuu ja koska niistä loppuviimein päästäisiin myös

tasavallan presidentti niinistö presidentti halonen presidentti ahtisaari etyj presidentti kanerva melkein presidentti haavisto ja ehkä tuleva presidentti soini muodostavat erittäin vahvan osaamisen kansainvälisessä politiikassa nämä maailman kriisit oikeastaan huutavat välittäjiä kokeneita arvostettuja välittäjiä suomi sotilaallisesti liittoutumattomana maana voisi olla tällainen välittäjäkansakunta ja tarvittaisiin tällaisia henkilöitä jotka siihen kykenevät ja jotka ansaitsevat luottamuksen miten on herra pääministeri näettekö mahdollisena että suomi aktivoituisi tässä rauhanvälitystoiminnassa jolla on menneinä vuosikymmeninä vahvat perinteet

arvoisa puhemies kiitän ministereitä rakentavasta otteesta tässä keskustelussa ja suomen kansainvälisen aseman korostamisesta täytyy kuitenkin katsoa mitä kädet tekevät eikä vain sitä mitä suu puhuu ja kuva ei kaikilta osin ole aivan niin mairea esimerkiksi suomen päätös äänestää tyhjää eun sisäasiainministereitten kokouksessa turvapaikanhakijoitten sisäisten siirtojen yhteydessä ei ole suomelle mitenkään imarteleva ja nämä rajut leikkaukset kehitysyhteistyöhön ovat jos eivät nyt aivan isku niin ainakin märkä rätti päin kasvoja tekee mieli kysyä mikä on se hallituksen perimmäinen asennoituminen avoimeen kansainväliseen yhteistyöhön kun meistä vaikuttaa täältä oppositiosta että suomi on siirtynyt ikään kuin vaikuttamisesta varautumiseen mikä on se hallituksen analyysi onko suomen etu edelleen toimia avoimessa kansainvälisessä yhteistyössä vai onko hallitus analysoinut tilanteen niin että meidän on jotenkin parempi toimia omina itsenämme ilman vahvoja kansainvälisiä verkostoja ja niissä toimimista

rouva puhemies täällä useassa puheenvuorossa on tullut esille tämä keskinäisriippuvuuden maailma missä tänä päivänä elämme ja toisaalta se miten suomi nimenomaan osallistumalla monenkeskiseen kansainväliseen yhteistyöhön pyrkii vastaamaan tähän tilanteeseen tähän on kuulunut aina se että olemme mukana aktiivisesti niin eussa kuin ykssa olemme rahoittamassa kehitysyhteistyötä ja myöskin sitten olemme kriisinhallinnassa mukana mutta ikävä kyllä tällä hetkellä hallituksen linja on se että leikataan sekä kehitysyhteistyöstä

että kun tuolla lähi idässä epävakaus tuntuu koko ajan vain jatkuvan niin miten suomi asemoi itseänsä muun muassa afganistanin suhteen mikä on suomen hallituksen linja afganistan kysymyksessä toisaalta vielä vetoaisin ministeri toivakkaan siinä että tätä kehitysyhteistyömäärärahaa voitaisiin vielä näitten kansalaisjärjestöjen kohdalla harkita

puhuitte äsken tästä jordanian tilanteesta hyvin koskettavasti olen itse menossa tuonne samalle leirille ensi viikolla ja huomenna ystäväni joka on siellä kehitysyhteistyössä kertoo paikallisille kuinka he joutuvat vetäytymään projektista jättämään kesken sen mitä ovat vuosikausia rakentaneet se on todella surullista ja murentaa suomen mainetta siellä

arvoisa puhemies kehitysavun nolla pilkku seitsemän prosentin tavoitteen ei tulisi olla itseisarvo vaan sen miten niitä kehitysyhteistyövaroja käytetään toki olen samaa mieltä siitä että on tehtävä ero mikä kehitysaputyö on tehokasta kuten esimerkiksi kotimaisten järjestöjen tekemä kehitysapuyhteistyö on huomattavasti arvokkaampaa ja tehokkaampaa kuin kahdenvälinen raha jota annetaan maailmalle mutta arvoisa puhemies itse asia koski myös tätä vasemmiston tapaa esittää israel roistona ja miehittäjävaltiona vaikka juutalaiset todellisuudessa taistelevat olemassaolonsa puolesta ei aitoja ja rajoja tarvittaisi elleivät ääri islamistit räjäyttelisi esimerkiksi busseja ja siellä kuolisi paljon sivullisia ihmisiä kuten on israelissa tapahtunut jo vuosikymmenten ajan tämä on se suurin syy miksi siellä näitä rajoja tehdään

ajankohtaiskeskustelu ulkopolitiikasta sattuu erittäin osuvaan aikaan tilanne rajoillamme kuten monessa puheenvuorossa tässä keskustelun aikana olemme kuulleet on muuttunut olennaisesti maailma ei ole enää se turvallinen paikka mikä se aikanaan tässä muutamia vuosia sitten oli ja itämerenkin tilanne on ihan olennaisesti arvoisa puhemies ajattelin kysyä ulkoministeriltä että kun te olette kuitenkin tavannut venäjän ulkoministeri lavrovin ja käynyt hänen kanssaan hyviä keskusteluja ja samoin samoin tasavallan presidentti on pitänyt erittäin hyvää yhteyttä sinne ja meillä on valtiojohdon puolelta kaikki asiat siinä mielessä hyvässä kunnossa niin miten usein näissä keskusteluissa sivutaan sitä tosiasiaa että venäjä on kuitenkin meidän tärkeä kauppakumppanimme ja olen lämpimästi sillä kannalla että meidän on pidettävä jatkuvasti elävää yhteyttä itäiseen naapuriimme meillä on tuhatkolmesataaviisikymmentä kilometriä yhteistä maarajaa mikä on realiteetti ja olisi aivan välttämätöntä minun mielestäni vaikka pakotepolitiikasta ei pidä tinkiä kuitenkin suhteita rakentaa koko ajan ja pitää muistaa että tänäkin päivänä kauppasuhteet menevät itään

arvoisa rouva puhemies väkivaltaa ja terrorismia ei pidä hyväksyä keneltäkään se on täysin selvää kysymys israelin ja palestiinan kriisissä on siitä että toisella puolella on yksi maailman vahvimpia aseellisia voimia toisella puolella kansa on sullottu pienille alueille on viety elinmahdollisuudet laittomia siirtokuntia rakennetaan jatkuvasti lisää ihmisten työskentelyä ihmisten viljelyä ihmisten mahdollisuutta saada vettä rajoitetaan yksi osa itse asiassa koko terrorismin ja pahoinvoinnin siementen kitkemisestä nimenomaan lähtee siitä että tämä konflikti joka on israelin ja palestiinan välillä pystytään ratkaisemaan sitä ei ratkaista aseilla vaan se ratkaistaan sillä että pystytään löytämään

arvoisa puhemies fru talman on ilmeistä että hallituksen ulkopoliittisten puheiden ja ulkopoliittisten tekojen välillä vallitsee kyllä jonkunnäköinen ristiriita joku voisi sanoa että räikeäkin te sanotte että että arvostatte venäjää ja haluatte edesauttaa ukrainan konfliktin ratkaisua silti hallitus teki epäonnistuneen pakotepäätöstulkinnan ja esti keskeisten venäläisten saapumisen suomeen käymään dialogia tämän konfliktin ratkaisemiseksi te sanotte että te arvostatte ruotsia ja ulkoministeri soini sanoi täällä että ruotsi on suomen ykkösprioriteetti silti te olette ulkoministeri soini viimeisen kuukauden aikana julkisesti haastanut riitaa naapurimaan ruotsin hallituksen edustajien kanssa tämä on noteerattu laajasti pohjoismaisessa lehdistössä te sanotte myös että ihmisiä pitää auttaa kriisipesäkkeiden lähellä mutta olette leikanneet ne rahat joilla sen voisi tehdä kun katsoo hallituksen puolen vuoden rekordia ulkopolitiikassa niin täytyy sanoa että voi olla vähintään huolestunut

puhemies edustaja feldt ranta ulkoministeri on käynyt asiallista keskustelua ruotsin ulkoministerin wallströmin kanssa ei tässä kenenkään kanssa julkisuudessa riitaa haasteta emmehän me perussuomalaisissa sellaista koskaan tee mutta mennäkseni itse asiaan tässä on otettu venäjä hyvin vahvasti esille ja se on kiistatta tärkeä kauppakumppani suomelle meillä on meidän rajan takana karjalan tasavalta jossa on suuret mahdollisuudet suomalaiselle kaupankäynnille ja esimerkiksi myös turismille voidaan nähdä että esimerkiksi stora enso on toiminut siellä vuosikausia menestyksellisesti ja jos ajatellaan esimerkiksi kielellisiä vähemmistöjä suomen kielen karjalan kielen vepsän kielen näitten kielten suomi voisi osaltaan kulttuuri ja talouskanssakäymisessä myös heidän olojaan edistää kysynkin arvoisa ulkoministeri soini näettekö tässä tilanteessa missä nyt ollaan että diplomatian keinoin suomi ja karjalan tasavalta voisivat nykyisestä vahvistaa taloudellista ja kulttuurista kanssakäymistä

suomi on perinteisesti ollut hyvin aktiivinen ja kokoaan suurempi tekijä ulkopolitiikassa viime vuonna juhlittiin suomen liittymistä ykhon siitä tuli kuusikymmentä vuotta täyteen ja tänä vuonna tuli kuusikymmentä vuotta siitä kun ensimmäiset rauhanturvaajat lähtivät lähtivät suomesta maailmalle nyt kuitenkin sekä rauhanturvaamisesta että ykn tukemisesta suomi on vetäytymässä todella rankasti pois ihmetyttää kehitysministeri toivakan puheet siitä leikkaamme rajulla kädellä ykn järjestöistä unicefista un womenilta unepilta lakkautetaan tuki kokonaan samoin unescolta pakolaisjärjestöiltä tukea vähennetään että sen sijaan että vähennämme perusrahoitusta satsaamme hankkeisiin mutta me tiedämme kaikki että järjestöt tarvitsevat vakaan perusrahoituksen ilman sitä eivät hankkeetkaan onnistu hankerahoitus on aina väliaikaista mutta perusrahoitus turvaa toiminnan vakaan pohjan

puhemies minua ovat kovin askarruttaneet nämä venäjä pakotteet ne olivat kiistatta paikallaan venäjän törkeiden tekojen takia krimillä ja ukrainassa nyt niitten vaikutus on varmaan ollut se mikä on tarkoituskin suomen näkökannalta niitten merkitys on ollut huomattavasti suurempi käytännössä kymmeniätuhansia työpaikkoja matkailu palvelu ja elintarviketeollisuudessa nyt mielestäni tämä tilanne seisoo paikallaan ja itse toivoisin että näitten pakotteitten vaikutusta vakavasti arvioitaisiin nyt kun tämä pakoteaika päättyy ja harkittaisiin muita keinoja mitä puita pannaan pököön olisikos nyt suomalaisen koivun vuoro kun muut eivät ole

arvoisa rouva puhemies ihmettelen sitä useammassa opposition puheenvuorossa esiintynyttä hokemaa että olemme kääntymässä sisäänpäin ei se että tiukentuneessa taloudellisessa tilanteessa resurssien käyttöä arvioidaan uudelleen ja etsitään uudenlaista vaikuttamista vie meitä vielä sisäänpäin päinvastoin on esimerkkejä että mehän toimimme hyvin aktiivisesti maailmalla täällä on ilkka kanervan työtä etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen presidenttinä kiitetty suomi oli barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajana ja nyt parin vuoden päästä on tulossa arktisen neuvoston puheenjohtajuus nämä nimenomaan osoittavat että suomi on äärimmäisen aktiivinen kansainvälisillä foorumeilla etsii lisää kansainvälisiä foorumeita kysyn voiko ulkoministeri raottaa suomen painopisteitä tulevasta arktisen neuvoston

ilmeisesti kokoomus voi luottaa jo täysin siihen että tässä hallituksessa ek hoitaa talous ja työllisyyspolitiikan niin että nämä intomielisimmät kokoomuslaiset voivat keskittyä nato vyörytykseen ja sen he kyllä tekevät on ollut ikävä havaita se että sellaisessa tilanteessa missä pitäisi kärkeviä mielipiteitä välttää ja päinvastoin lieventää ilmapiiriä menetellään päinvastoin siitä muutama esimerkki viime kesäkuussa raportoitiin että venäläisten sotilaalliset lennot ovat kolminkertaistuneet itämerellä se on aivan totta mutta ilmatilan loukkaukset ovat pysyneet entisellään niissä ei ole tapahtunut minkäänlaista muutosta mutta saattaa arvata kumpi asia oli se ykkösuutinen heinäkuussa puolustusministeri niinistö kertoi että ahvenanmaan asema on muuttunut muuttunut ja vihjasi vihreisiin miehiin ja tästä toinen niinistö kyllä huomautti häntä muutaman viikon päästä kolmantena jatkuva uutisointi alakurtin sotilastukikohdasta ja siitä kuvitellusta uhasta kannattaa muistaa mikä siellä on tausta saksalaisten rahoilla suomalaiset rakensivat venäläisille sotilastukikohdan

todettava että kukaan vielä syyskesällä ei ei osannut arvata mihinkä myllerrykseen eurooppa joutuu suomi mukaan lukien nyt on keskiössä varsinkin syyria ja tietysti afganistan ja ja sitten olemme kokeneet tämän pakolaisvirran minusta tuntuu että vaikka näitä pakolaisia ripotellaan ympäri maailmaa niin se ei lopullista ongelmaa ratkaise kysyisin ministereiltä onko mitään toivoa näköpiirissä että meidän päämiehemme ympäri eurooppaa ja muualla tekisivät näitä toimenpiteitä että kukin konfliktimaa saisi demokraattisesti valitun parlamentin siellä olisi demokratia ihmisoikeus ja tasa arvo toteutuisivat jolloin olisi niin että kenenkään ei tarvitsisi lähteä pakolaiseksi tämä on varmaan meidän kaikkien toive ja unelma mutta niin kauan tietysti tätä humanitääristä ja muuta apua tarvitsee antaa mutta tämä on minun mielestäni semmoinen suuren luokan kysymys että tähän pitäisi panostaa niin meidän ministereidemme kuin myös muiden

todellakin ulkopolitiikassa on taloudellinen ulottuvuutensa kuten sanktiot osoittavat ukrainan tilanteessa tietenkin talouden surkeus ja hallinnon heikkous tuovat lisäongelmia viron entinen pääministeri andrus ansip on monta kertaa todennut että karmein historia heitä opettaa sen takia he liittyivät natoon ja euroopan unioniin mutta koskaan se ei heille riittänyt se ei ole koskaan riittänyt vaan he haluavat taloudellisesti itsenäistyä sen takia viro on pitänyt muun muassa valtionvelkansa alle kymmenessä prosentissa bktstä ukrainan tilanne taas osoittaa sen että helpolla jos talouden tila ja hallinnon tila ovat heikkoja miten arvoisat pääministeri ja ulkoministeri näette tämän näkymämme suuren naapurin varjossa oli sen nimi mikä tahansa miten näette tämän taloudellisen itsenäisyyden ulottuvuuden tässä

arvoisa puhemies täällä on monessa ryhmäpuheenvuorossa nostettu esiin nämä kehitysyhteistyövarat hiljattain pidetyssä ykn yleiskokouksessa suomen leikkauslinjaa ihmeteltiin avoimesti ykn kokouksessa julkaistiin seitsemäntoista kestävän kehityksen ja niiden ympärille niiden ympärille perustettiin useita työryhmiä mutta suomea ei näihin kutsuttu mukaan suomen ylle laitettiin häpeän viitta siellä ihmeteltiin luuleeko suomi tosiaan että muu maailma uskoo että suomi on yhtäkkiä muuttunut niin köyhäksi ettei sillä ole mahdollisuutta kantaa kansainvälistä vastuuta maailman köyhistä arvoisa puolustusministeri hyvä pääministeri me olemme budjetoineet yksitoista miljardia aseiden uusimiseen ja uusien aseiden hankkimiseen olisiko mahdollista tästä ottaa se viisikymmentä miljoonaa ja kohdistaa uudelleen sillä tavalla että voisimme tämän hyvän suomalaisen kehitysyhteistyön pitää yllä
myönnän vielä kaksi debattipuheenvuoroa edustaja tuomioja ja edustaja salolainen sen jälkeen sitten ministereitten vastaus

kiitän ministeri soinia siitä että hän on jatkanut edustaja haaviston tehtävää tosin samalla ette jatkanut tätä toista erityisedustajan tehtävää että riittää yksi sitten jatkossakin kiitän myös siitä tavasta jolla olette jatkanut yhteydenpitoa venäjälle ja venäjän ulkoministerin kanssa se on asiallista ja tärkeätä nyt olisi hyvä kuulla minkälaisia suunnitelmia pääministerillä on tavata venäjän venäjän kollega ministeri toivakka en kyllä oikein ymmärrä tätä tapaa jolla te yritätte maalata mustan valkoiseksi te kerrotte että unicefille olemme kymmenes donori jatkossakin mahdollisesti mutta ette kertonut sitä kuinka monta pykälää putoamme sanoitte että olemme un womenissä viides mutta ette kertonut sitä että aikaisemmin olimme suurin tässä on se ero kun tämmöisiä muutoksia tehdään kuvitteleeko kukaan etteikö sillä olisi vaikutusta siihen minkälaista sananvaltaa ja vaikutusvaltaa suomi jatkossa näissä järjestöissä voi käyttää kiititte kirkon ulkomaanavun työtä mutta ette kertonut kuinka paljon nyt kirkon ulkomaanavulta leikataan

puhemies täällä on puhuttu tästä barentsin alueesta ja yleensä arktisesta yhteistyöstä olen samaa mieltä se on äärettömän tärkeätä nyt kun nämä pakotteet ovat venäjän suuntaan voimassa puolin ja toisin niin tämä arktinen yhteistyö saattaisi olla sellainen alue joka ylläpitäisi sitä taloudellista aktiviteettia ja olisi erittäin tervetullutta toivon että ministerit vähän kommentoisivat erityisesti ulkoministeri joka vastikään keskusteli näistä asioista ja ja ymmärtääkseni tämä asia oli vahvasti

edustaja salolainen lopetti tämä kysymys itsenäisyyspäivävastaanottojen peruuttamisesta maamme lähetystöissä ulkomailla ei ole maamme suurin ongelma mutta sillä on symboliarvoa sillä on merkitystä maamme verkottumiselle suomi kuvalle ja myöskin omakuvallemme onko arvoisa ulkoministeri tämä asia loppuun käsitelty kysyin teiltä tätä samaa pari viikkoa sitten kyselytunnilla vastasitte varsin ylimalkaisesti yhdellä lauseella että tämä on edellisen hallituksen aloittama hyvä käytäntö joka jatkuu mutta ei se ihan näin ollut viime kaudella muutama lähetystö vapaaehtoisesti jätti järjestämättä vastaanottoa nyt on lähtenyt paimenkirje joka kieltää tämän nimenomaisesti ja tämä on uutta tämä käytäntö jatkuu kuulemma myöskin kaksituhattakuusitoista mutta ministeri soini aiotteko kieltää vastaanottojen vuonna kaksituhattaseitsemäntoista joka on suomen itsenäisyyden juhlavuosi
ja sitten ministeri soini kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies tämä luonnehdinta että suomi jotenkin kääntyisi sisäänpäin ei pidä paikkaansa me olemme erittäin aktiivisia otetaan nyt esimerkiksi tämä arktinen alue josta edustaja kivelä ja varapuheenjohtaja salolainen puhuivat tällä hetkellä usa on puheenjohtaja keskustelin tästä asiasta ja agendasta john kerryn kanssa anchoragessa alaskassa me teimme erittäin tiivistä yhteistyötä jotta nämä seuraavat puheenjohtajuudet sidottaisiin yhteen ja siinä ei olisi tempoilua vaan nyt jo lähdetään varautumaan siihen suomen puheenjohtajuuteen mitä ovat painopisteet ympäristö kestävä luonnonvarojen hyödyntäminen mahdollisesti bisneksen saaminen jäänmurtajakalustolle tällaisia asioita joista kaikki hyötyvät tämä sama pätee barentsinmereen tämä sama pätee edustaja elon kysymykseen tekeekö suomi yhteistyötä lähialueilla venäjän kanssa mahdollisimman paljon kulttuuriyhteistyötä olin olin jopa tässä lauantaina avaamassa romanssimusiikin konsertin jossa oltiin kulttuuriyhteistyössä venäläisten siellä laulettiin kalinkat ja ja oi niitä aikoja ja muita tämä on tämmöistä arkipäivän yhteistyötä sitten jos otetaan vielä vielä muutama käytännön asia onko suomi passivoitunut me olemme mukana libyan sisäisessä eheyttämisessä me teemme ennalta ehkäisevää työtä konflikteissa yk viikolla me olimme todella aktiivisia edustaja tuomioja tietää entisenä ministerinä että se neljä päivää on melko tiivistä siellä oli myös edustaja haavisto mukana minä sulje edustaja tuomioja pois että jos löytyy oikein hyvä toinenkin edustaja niin kyllähän kyllähän tällainenkin nimitys tulevaisuudessa tietysti sitten mahdollinen on mitä sitten tulee ruotsi asiaan niin niin ei koskaan kannata käyttää ulkopolitiikkaa sisäpolitiikan lyömäaseena olen näistä asioista puhunut ministeri wallströmin kanssa ministeri perssonin kanssa pääministeri on puhunut löfvenin kanssa ei kannata uskoa kaikkea mitä expressen kirjoittaa arvoisa puhemies sitten muutamasta tulevaisuuden asiasta suomihan on mukana juuri nyt minusmassa malissa suomi on mukana unifilissä libanonissa suomi on mukana erbil joukoissa peshmergan kouluttamisessa kurdialueella venäjällä ja meille varmaan tulee lähiaikoina pyyntö siitä jatketaanko operaatiota afganistanissa nyt olen ollut hieman ymmärtävinäni että ainakin siellä vasemmalla laidalla on kovaa intoa jatkaa kaikkia operaatioita joissa suomi

muutamiin kysymyksiin edustaja kulmuni ja gustafsson kysyitte tästä pakotekauden jatkosta tämähän päättyy kolmaskymmenesensimmäinen päivä tammikuuta ja se että nämä pakotteet loppuisivat edellyttää tietenkin sitä että minskin sopimuksen täytäntöönpanossa ollaan merkittävästi edistytty niin kuin tuossa todettiin todettiin aiemminkin niin ulkopolitiikka on kestävyyslaji ja sitä kestävyyttä täytyy tässäkin osoittaa

yksimielisyyttä edustaja kankaanniemi otitte esille rauhanvälityksen me olemme pitäneet asiaa jatkuvasti esillä tarjonneet suomen mahdollisuutta itsekin olen eurooppa neuvostossa asian nostanut esille esimerkiksi syyriassa tietenkin pitäisi päästä ensin tulitaukovaiheeseen jolloinka sitten varsinainen rauhanvälitystyö pääsisi eteenpäin edustaja karimäki otitte esille ilmastonmuutoskysymyksen kävimme eurooppa neuvostossa lyhyesti ilmastokokouksen tavoitteita ja valmistelun tilannetta läpi ja odotamme siellä läpimurtoa esimerkiksi öljyteollisuuden suhtautumisesta ilmastonmuutokseen ja ja uskon että siellä päästään merkittävästi eteenpäin suomen omat tavoitteet ovat kunnianhimoiset pyrimme omiin tavoitteisiimme etuajassa vaikutamme myös eun tavoitteisiin ja tämä on tärkeä mahdollisuus myöskin suomalaiselle teollisuudelle ja on jatkuvasti päämiestapaamisissa esillä tiedän että presidentti on ottanut sen esille tänä päivänä brasilian presidentin kanssa ja itse otan myöskin illalla asian esille siis suomalaisen teknologian ja osaamisen näissä ympäristöteknologia asioissa joku edustaja väitti että rauhanturvaamisesta ollaan vetäytymässä ei todellakaan vetäydytä rauhanturvaamisesta jos oikein muistan niin ilmatilaloukkauksia on on ollut yksi kappale tänä vuonna elikkä sekään ei pidä että ne olisivat nyt lisääntyneet sitten edustaja tuomioja kysyitte venäjän kollegani tapaamisesta olen keskustellut hänen kanssaan puhelimessa ja tutustunut sitä kautta kollegaani kuten kaikki hyvin tiedätte eu politiikka asettaa rajoituksia tähän vain harvat eu pääministerit ovat ovat venäjällä käyneet mutta uskon että sopiva yhteys myöskin tälle tapaamiselle järjestyy
sitten vielä ministeri toivakka kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajat täytyy ihan sanoa alkuun että on ihan selvää että nämä kehitysyhteistyöleikkaukset ovat vaikeita toteuttaa tässä tilanteessa mutta ne ovat välttämättömiä me kaikki tiedämme mistä mistä ne johtuvat taloudellisista syistä ja ne on nyt vietävä eteenpäin mutta on kuitenkin muistettava että ensi vuonnakin me käytämme seitsemänsataakolmetoista miljoonaa tässä vaiheessa kehitysyhteistyöhön ja tietenkin jos humanitäärisia tarpeita syntyy me yritämme hakea koko ajan lisää niin kuin teemme tälläkin hetkellä

teidän kannattaa esimerkiksi edustaja tuomioja lukea tarkkaan se ritva reinikan raportti jossa kerrotaan arvioita suomen kehitysyhteistyöstä siitä mikä siinä on hyvää siinä on valtavan paljon hyvää juuri tämä meidän kansalaisjärjestötoimintamme mutta siellä on paljon kehitettävää se on sirpaleista meitä on arvosteltu siitä että olemme vähän mukana kaikessa kun sen sijaan kohdentaisimme selkeämmin painopisteen työhömme vaikuttavammin ja sitä kautta saamme varmasti myös enemmän sananvaltaa esimerkiksi erilaisissa yk järjestöissä näin me teemme nyt kohdistamme yleisrahoitusta tiettyihin järjestöihin ja olemme hankkeiden kautta mukana muussa tärkeässä työssä

jordaniassa ihmiset ovat siellä menettämässä toivonsa he ovat näköalattomuuden edessä ja nyt kun esimerkiksi ensi viikolla menen eu kehitysministerien kokoukseen aion tämän viestin viedä eu maiden on vahvemmin puututtava siihen asiaan että me autamme ihmisiä siellä

tekijöiden arvioiden mukaan oletetaan että sieltä lähtee vielä valtava muuttoliike liikkeelle jos apua toivoa ei pystytä luomaan sinne lähtömaihin sitä suomi on sinne viemässä ja näin teemme jatkossakin venäjästä vielä lyhyesti talouskomissio on toiminut nyt ukrainan kriisin aikana työryhmätasolla ja varapuheenjohtajatasolla on kaksi kertaa kokoonnuttu ja vielä tämän vuoden aikana kokoonnutaan kolmannen kerran minut on juuri nimitetty talouskomission puheenjohtajaksi ja luonnollisesti tulemme käymään käymään keskusteluja siitä miten talouskomissio sitten jatkossa tällä tasolla kokoontuu mutta venäjän ja suomen välistä kauppaa edistetään se on aivan selvää venäjä on meille tärkeä kauppakumppani
sitten mennään puhujalistaan ja kuten aikaisemmin ilmoitin voidaan ottaa puheenvuoroja myös toisenlaisessa järjestyksessä kuin missä on pyydetty koska täällä oli muutamia sellaisia henkilöitä debatissa puheenvuoro käyttämättä niin niin painotan heitä mutta kuitenkin edustaja elo voi aloittaa olkaa hyvä

rouva puhemies geopoliittisen kädenväännön sijaan voimavarat pitäisi keskittää yhteistä vihollista vastaan syyrian ja irakin maaperältä löytyy pimeyden ydin jonka voimat ovat osaltaan lähteneet kohti eurooppaa tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku isisin kaltainen järjestö voidaan tuhota vain lähettämällä kansainväliset joukot ei ole poliittista tahtoa tai liittoutumalla syyrian presidentti bashar al assadin hallinnon kanssa syyriassa on käynnissä diplomaattinen näytelmä jossa jokaisen maan osana on näytellä jossain määrin tietämätöntä todellisuus lienee että yhdysvallat on jo pidemmän aikaa tiennyt tai hiljaisesti hyväksynyt venäjän toimet syyriassa tärkeintä on että joku taistelee ääri islamisteja vastaan eikä se kuka taistelee ääri islamisteja vastaan euroopalla on turvallisuuspoliittinen vastuu ottaa lähialueidensa tilanne hallintaan näin ollen länsimaiden on määrätietoisesti tuhottava isis on kiistanalainen johtaja on syytä epäillä että hänen hallintonsa on tehnyt sotarikoksia syyrian kansa on joutunut kärsimään eikä mikään ratkaisu tuota heidän tilanteeseensa nopeaa helpotusta kukaan ei lähi idässä toimi täysin puhtain paperein mutta tosiasia on että vain syyrian nykyhallinnolla on riittävää sotilaallista kykyä ja halua tuhota ja haastaa isis isisin raakalaismaista toimintaa voi niin sanottua natsikorttia pelkäämättä verrata natsi saksan hirmutekoihin moderni historia ei tunne toista organisaatiota joka pyrkisi niin järjestelmällisesti naisten ja eri uskontoa edustavien perusihmisoikeuksien tuhoamiseen orjamarkkinat ruoskinnat raiskaukset teloitukset silmittömät silpomiset pakkokäännyttämiset kaiken tämän tiedämme lähinnä niiden urheiden ihmisten ansiosta jotka auttavat isisin uhreja pääsemään turvaan pakolaisleireille epämiellyttävä totuus onkin että vihollisemme vihollinen on ystävämme aikoinaan kapitalistinen länsi liittoutui kommunistisen idän kanssa natsien pahuutta vastaan tänä päivänä kapitalistisen lännen on liittouduttava maltillisten islamilaisten maiden kanssa isisin pahuutta vastaan pölyn laskeuduttua syyrian kansan on saatava vastineeksi merkittäviä poliittisia uudistuksia ääri islamistien uhkaa vastaan myös suomen pitää ryhtyä lainsäädännöllisiin toimiin terrorismirikosten rangaistavuutta täytyy laajentaa ja kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten on säädettävä rangaistavaksi teoksi lisäksi terrorisminrahoittamissäädökset on laajennettava koskemaan varojen keräämistä tai antamista terroristiryhmälle tai toisen terrorismirikoksen tekemiseen todistetusti islamistien rinnalla taistelleiden ulkomaalaisten maahanpääsy on estettävä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantamisen nojalla useat euroopan maat ovat kieltäneet terroristikoulutuksen saaneiden ulkomaalaisten maahanpääsyn tai karkottaneet heidät maasta henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että suomen kansalaisuuslakia on muutettava siten että se mahdollistaa kansallisen turvallisuuden vaarantavien henkilöiden kansalaisuuden menettämisen tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi todistetusti terroristikoulutuksen saaneet näin toimitaan esimerkiksi isossa britanniassa joka on tunnustettu länsimainen oikeusvaltio arvoisa rouva puhemies tällainen tilanne missä maailma tällä hetkellä on vaatii poikkeuksellisia toimia aivan samalla tavalla kuin toisen maailmansodan aikainen tilanne vaati länneltä poikkeuksellisia toimia tarvitaan epäpyhä allianssi

arvoisa rouva puhemies

on aina pyritty yhtenäisyyteen keskeistä suomen pitkälle linjalle ulkopolitiikassa ovatkin olleet hyvät kahdenväliset suhteet naapurimaihin ja toisaalta myös vahva monenkeskinen yhteistyö pieni maa tarvitsee kahdenvälisiä suhteita voidakseen edes jotenkin vaikuttaa omaan asemaansa maailmassa olemme pyrkineet käytännönläheiseen yhteistyöhön jossa keskeistä ovat olleet arvot kuten demokratia ihmisoikeudet oikeusvaltio rauha tasa arvo ja kansainvälinen vakaus toisaalta taas olemme vahvasti mukana monissa monenkeskisissä järjestöissä olemme ykssa eussa ja olemme pohjoismaa näistä viiteryhmistä tietenkin yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan kautta määrittää nykyään myös suomen kantaa monissa yksittäisissäkin kysymyksissä ja tilanteissa mutta eun selän taakse ei kuitenkaan saisi mennä tai minkään viiteryhmän varjolla heikentää omaa kahdenvälistä ulkopolitiikkaa kahdenvälisissä suhteissa historiallisesti kriittisin on ollut tietenkin suhteemme venäjään ei tarvitse itänaapuria liehitellä mutta sitä kohtaan tunnettu pragmaattinen yhteistyötarve on kyllä säilytettävä ja kuten niin usein on sanottu niin kun maantiedettä ei voi muuttaa on venäjän kanssa vain elettävä eikä pidä ummistaa silmiä myöskään mitä venäjän yhteiskuntaan sisältyy kansalaisvapaudet eivät monilta osin toteudu demokraattisesta puoluejärjestelmästä ollaan vielä kaukana ja näistä pitää pystyä puhumaan mutta ei ulkopolitiikkamme keihäänkärki voi olla se että testaamme ystävyyttä itänaapuriin parhaiten eurooppalaisten arvojen edistäminen venäjällä tai muissa yhteistyömaissa tapahtuu silloin kun meillä on niihin toimiva yhteys yhteistyössä ja kahdenvälisissä pitää muistaa tietenkin että se ei koske pelkästään korkeita virkamiehiä tai politiikkoja vaan myös yksilötason suhteilla lähialueyhteistyöllä kauppasuhteilla kulttuurivaihdolla mahdollisesti kaikilla yhteistyömuodoilla on erittäin suurta merkitystä kun kansainvälisessä politiikassa syntyy jännitteitä arvoisa puhemies tänäänkin olemme puhuneet paljon suomen kehityspolitiikan puolestapuhujana ja sitä on koettu jotenkin heikennetyn kun kehitysyhteistyöhön kohdistuu leikkauksia se on valitettavaa mutta silti tavoite pitkällä tähtäimellä on edelleen siellä nolla pilkku seitsemässä prosentissa entäpä sitten globaaleissa luonnonvarojen riittävyyteen liittyvissä kysymyksissä nämä ovat ulkopolitiikan nykypäivää ovat ehkä toisaalta aina olleet me sijaitsemme varsin resurssirikkaalla alueella ja kyllä monet maailman konflikteista enenevässä määrin syntyvät luonnonvarojen riittävyydestä ja niiden uhkakuvista ainoastaan kestävällä luonnonvarojen käytöllä myös globaalisti pystytään näihin vastaamaan ja resurssiviisaudesta tulee kyllä yksi ulkopolitiikan osa ei puutu siis ulkopoliittista haastetta tämän päivän maailmasta turvallisuustilanne itämeren ympäristössä on heikentynyt ja se on tunnustettu se on tuonut kyllä myös keskusteluun aivan uuden turvallisuuspoliittisen sävyn sodat syyriassa ja ukrainassa ovat lähellä ne koskettavat meitä tai entäpä kaikki ne muut kriisit joihin median aika ei ehdi pureutua ja ne uudet uhkakuvat tietosodankäynti ja kyberturvallisuus ovat myös asioita joihin meidän pitäisi pystyä vastaamaan keskinäisriippuvuus tietenkin pakottaa meidät toimimaan yhdessä ja esimerkiksi taistelu isistä vastaan lähi idässä kyllä saa toimijat ryhmittymään yhteisrintamaan aivan uudella tavalla hallitusohjelmankin mukaan ulko ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on vahvistaa suomen kansainvälistä asemaa turvata maamme itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus sekä parantaa suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia ja turvallisuuspolitiikassa lähdemme edelleen siitä että suomi on sotilaallisesti liittoutumaton maa uskon että tällaisella ulkopolitiikan pitkällä linjalla on mahdollisuuksia myös jatkossa kunhan olemme siitä kiinnostuneita ja keskustelemme

arvoisa rouva puhemies

venäjän keinovalikoimaan näyttävän paluun venäjä on myös useaan otteeseen loukannut itämeren valtioiden ilmatiloja ja siten osoittanut itämeren olevan sille strategisesti merkittävä moni suomalainen on ymmärrettävästi huolissaan meidän on työskenneltävä sen eteen että venäjä palaa kunnioittamaan eurooppalaisen turvallisuuden periaatteita suomen on otettava euroopan ja itämeren alueen kiristynyt turvallisuustilanne huomioon meidän harjoitettava aktiivista ulkopolitiikkaa vahvistettava maamme uskottavaa puolustuskykyä ja tiivistettävä kansainvälistä turvallisuus ja puolustuspoliittista yhteistyötämme kun haluamme rauhaa on jatkuvasti varauduttava puolustamaan niin uskottavasti ettei kenenkään kannata hyökätä uskottavan puolustuskyvyn turvaaminen edellyttää riittäviä resursseja puolustusvoimauudistus on nyt saatu päätökseen se oli tarpeellinen uudistus puolustusvoimien rakenteen ja koon modernisoimiseksi samaan aikaan kuitenkin puolustusmenoihin kohdistui ankara ja vaikea säästökuuri puolustusvoimat on jo oman osansa säästötalkoissa näin tehnyt nyt tehtävämme on huolehtia siitä että uskottava puolustuskyky säilyy hallitus korottaa puolustusmäärärahoja ja lisäksi ryhdytään toimiin meri ja ilmavoimien vanhenevan kaluston korvaamiseksi suomen on varauduttava myös uudentyyppisiin uhkiin kuten terrorismiin tietoverkkohyökkäyksiin ja hybridisodankäyntiin myös esimerkiksi informaatiosota ja propaganda ovat suuria haasteita suomen turvallisuudelle arvoisa puhemies turvallisuuden vahvistamiseksi tarvitaan lisäksi nykyistä tiiviimpää kansainvälistä yhteistyötä puolustusyhteistyötä on tiivistettävä niin ruotsin eun kuin natonkin kanssa kokoomus on ollut johdonmukaisesti sitä mieltä että nato jäsenyys vahvistaisi suomen turvallisuutta ja nostaisi merkittävästi kynnystä loukata suomen alueellista koskemattomuutta

haglundille aiempaan debattiin viitaten on syytä todeta että muutos edellisen hallituksen ehdottomaan nato kirjaukseen on nyt tällä hallituksella se että jäsenyyttä ei hallitusohjelmassa suljeta pois hallitus laatii ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon minkä yhteydessä selvitetään selvitetään mahdollisen nato jäsenyyden vaikutukset suomelle

ovat osaltaan tässä avuksi

puhemies ensinnä tähän nato

on suuri merkitys sillä että suomen kaltaisessa pienessä maassa voi olla tästä peruslinjasta suuri yhteisymmärrys ja että tämä linja ei vaihdu hallituksessa se edellyttää parlamentaarista valmistelua isoja ratkaisuja ja ulko ja turvallisuuspolitiikan selontekoja jotta tämä valmistelu voi tapahtua niin että hallitus

noudatetaan tätä hyväksi koettua seurantaryhmämenettelyä jossa ollaan saman pöydän ääressä jaetaan sama tieto ja voidaan avoimesti keskustella sen tiedon johtopäätöksistä tämä on tuottanut suomessa erittäin vahvan yhteisen ajattelun ja se on tarkoittanut sitä että linja ei ole muuttunut tämä linja on ollut presidentinvaihdoksista riippumatta sama on ollut suurena linjana myös hallituksenvaihdoksista riippumatta sama itse en näe että nykyhallituksen turvallisuuspoliittisen linjan ja edellisen linjan välillä olisi mitään eroa nykyhallitus sanoo että suomi on sotilasliittoihin kuulumaton maa ja edellinen hallitus laittoi siihen vielä perään virkkeen että ei valmistella nato jäsenyyttä mutta ei kai tämäkään hallitus ole valmistelemassa nato jäsenyyttä vaan jatkaa tältä osin edellistä linjausta mitä tulevaisuuteen tulee niin tärkeätä on että tämä yhteinen keskustelu säilyy presidentti niinistö lauantain ykkösaamussa puuttui samaan teemaan tavalla joka mielestäni ansaitsee huomion myös täällä eduskunnassa hänhän sanoi tämän saman asian niin että on tärkeätä että hallitus ja oppositio kohtaavat toisensa ja tietoisia toistemme ajatuksista ja että sitä kautta voi syntyä kansallinen yhteisymmärrys se oli merkittävä puheenvuoro ja uskon että sekin puoltaa tämän selonteon seurantaryhmän asettamista ja toivon että eduskunnassa voisi tästä vallita laaja yhteisymmärrys joka myös antaisi sitten turvan sille että suomalaiset voivat luottaa että tätä hoidetaan yli puoluerajojen vastuullisella tavalla

arvoisa rouva puhemies kehityspolitiikka on olennainen osa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa myös kehityspolitiikka muuttuu maailman mukana kehitysmaat eivät halua olla ikuisesti riippuvaisia ulkomaisesta avusta vaan ne haluavat kehittää hallintoaan yhteiskuntiaan ja palveluitaan ja tulla jossain vaiheessa toimeen omilla tuloillaan nojaudumme kehityspolitiikassamme ykssa hyväksyttyihin kestävän kehityksen tavoitteisiin painopisteemme ovat tyttöjen ja naisten oikeudet kehitysmaiden talouden kehittäminen säällisten työpaikkojen ja hyvinvoinnin hyvinvoinnin parantamiseksi hyvä hallinto ja kestävät ratkaisut polttaviin globaaleihin ongelmiin kuten energia ruokaturva ja vesihuoltokysymyksiin

finnfundilla ja kehitysjärjestöillä jotka ovat myös ehdottomasti erittäin tärkeitä näistä leikkauksista huolimatta on samat päämäärät mutta niihin pyritään eri keinoin molempia tarvitaan ehdottomasti finnfundin rahoittamissa hankkeissa yritysten osaaminen ja resurssit valjastetaan kehityksen käyttöön kehitys tarvitsee ihan oikeasti yrityksiä ykn arvion mukaan juuri hyväksyttyjen uusien kehitystavoitteiden toteuttaminen mukaan lukien köyhyyden poistaminen vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä edellyttää kahden biljoonan us dollarin panostuksen tavoitteita ei saavuteta pelkällä lahja avulla sitä ei yksinkertaisesti ole tulossa tarpeeksi kehitykseen tarvitaan talouskasvua tutkimusten mukaan kymmenen prosentin nousu kehitysrahoituksessa lisää matalan tulotason maissa kasvua yhdellä pilkku kolmella prosentilla kasvu ja kestävä yritystoiminta puolestaan luovat verotuloja joilla kehitysmaiden julkinen sektori voi alkaa tuottaa väestön tarvitsemia terveys sosiaali ja koulutuspalveluja apuriippuvuus vähenee arvoisa puhemies työ on paras tie ulos köyhyydestä pelkästään väestönkasvuun vastaamiseksi tulee maailmanpankin mukaan vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä kuusisataa miljoonaa uutta työpaikkaa maailmanlaajuisesti yksityinen sektori tarjoaa yhdeksänkymmentä prosenttia työpaikoista kehitysmaissa eli finnfund ja muut kehitysrahoittajat vipuavat yksityistä rahaa mukaan kehitykseen ja siinä mielessä finnfund on erittäin tärkeä työväline tässä suomen kehityspolitiikassa mutta tämä ei tarkoita sitä etteikö järjestöjen työtä pitäisi arvostaa arvostan erittäin paljon järjestöjen tekemää työtä ja toivonkin että tämä on nyt vain välivaihe ja päästään eteenpäin ja voidaan tulevina vuosina rahoittaa myös perinteistä kehitysyhteistyötä ja erittäin arvokasta työtä tekeviä järjestöjä toivon että tästä notkosta päästään jotenkin säällisesti yli
ehdimme ottaa vielä ennen kuin kolme tuntia on kulunut kolme puheenvuoroa ja he ovat siis edustaja mäkipää edustaja mikkonen ja edustaja huovinen täällä tulee näitä naispuheenvuoroja nyt tähän loppuun niitähän täällä peräänkuulutettiin

enää turvalliselta tuntuva lintukoto vaan olemme joutuneet keskelle maailman myllerrystä

viime vuonna suomen tavaravienti venäjälle laski tullin tilastojen mukaan noin neljä pilkku kuusi miljardia ja tuonti yli kahdeksan miljardia euroa tammi kesäkuussa tänä vuonna suomen venäjän viennin arvo jäi kolmekymmentäkolme kolmekymmentäkolme prosenttia edellisvuotta pienemmäksi talouspakotteissa olemme yhteisessä eu rintamassa mutta olisi tärkeää että eussa otettaisiin huomioon suomen asema venäjän rajanaapurina ja kauppakumppanina erityisesti eu pakotteet ovat vaikuttaneet maamme elintarviketuotannon joidenkin laskelmien mukaan jopa satoja miljoonia sekä matkailu ja rakennusalaan myös erittäin tärkeää olisikin kahdenkeskinen vuoropuhelu maittemme välillä suomelle on tärkeää säilyttää venäjän kanssa yhteistyö mahdollisesti tulevilla arktisen alueen hankkeilla myös laivanrakennus ja rakennusaloilla venäjällä on kasvun mahdollisuudet mikäli maan talous pääsee nousemaan hyviä kahdenkeskisiä avauksia ovat olleet tekemässä aikaisemmat presidentit ja nyt syksyllä presidentti niinistö ja ulkoministeri soini euroopan laajuinen kansainvaellus on koetellut myös suomea maamme talous ei kestä ennustettua turvapaikanhakijamäärää joten olisi tärkeä saada ratkaistua kokonaisvaltaisesti pakolaistilanne ihmisiä siirtelemällä ongelmat eivät ratkea lopullisesti vaan ne siirtyvät paikasta toiseen kaikkien osapuolten tulisi yhteistyössä olla etsimässä poliittista ratkaisua jonka päämääränä on rauha eri konfliktimaissa tämä tarkoittaa demokraattista järjestelmää jonka seurauksena ihmisoikeudet tasa arvo ja kaikki muut toteutuvat rauhan myötä ihmiset saisivat jäädä kotimaahansa sen lisäksi että kehitämme taloudellisin keinoin avun vaikuttavuutta ja olemme mukana ykn operaatioissa suomen on oltava vahvasti mukana etsimässä poliittista ratkaisua yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa

tänään tavallansa keskiössä samoin afganistan irak ja monet afrikan maat me tiedämme että syyrian humanitaarinen tilanne on heikko ja avun saaminen perille on vaikeaa naapurimaiden pakolaisleireillä on yli neljä miljoonaa syyrialaista joita konfliktin pitkittyminen ja avun riittämättömyys ajavat yrityksiin siirtyä eurooppaan joka kärsii jo hallitsemattomasta siirtolaistulvasta venäjä aloitti ilmaiskut syyriassa syyskuun lopussa ja aikoo suunnata isiliä ja muita terroristijärjestöjä vastaan ykn ja eun läheinen ja aktiivinen yhteistyö on erityisen tärkeää rauhanomaisen ratkaisun syntymiseksi mihin tämä kaikki johtaa jos siinä ei onnistuta arvoisa puhemies lopuksi kaiken tämän kansainvälisen yhteistyön rinnalla on myös tärkeää että vahvistetaan suomen itsenäistä puolustusta ja sisäistä kriisinhallintaa tällaisessa euroopan kriisissä suomi ei saa olla helposti haavoittuva ja vaikka pohjoismaisesta yhteistyöstä ruotsin kanssa keskustellaan ja sitä puuhastellaan tavoitteena pitää olla kansallisen puolustuksen vahvistaminen ja oman maan etu

kukaan ei tule meidän

avuksemme seuraavaksi edustaja mikkonen koska täällä on tullut yleisön pyynnöstä niin paljon toivomuksia että saisitte puhua tämän listan loppuun ne jotka paikalla ovat niin tehdään nyt poikkeus äskeiseen päätökseeni elikkä nyt on edustaja mikkonen ja mennään sitten listan mukaan täällä näyttää olevan jonkin verran poiskin väkeä niin että minä uskon että tämä saadaan kyllä aika nopsasti eteenpäin mehän olimme sopineet että tämä on kolmetuntinen eli pikkuisen venähtää

arvoisa rouva puhemies lapsena minulle kerrottiin juttua että aina kun perhonen räpsäyttää siipiään kiinassa niin meillä kaatuu puu myrskyssä vaikka syy seuraus suhteet eivät ole näin yksinkertaiset niin tarina on joka päivä yhä enemmän totta me olemme koko ajan enemmän riippuvaisia siitä mitä muualla päin maailmaa tapahtuu maailman kriisit eivät tunne valtioiden rajoja ilmastonmuutos koskettaa koko maapalloa luonnonvarojen hupeneminen ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen tapahtuu kaikkialla sodat ja terrorismi pakottavat ihmiset jättämään kotinsa ja pakolaisvirrat leviävät ympäri maailmaa talouden keskinäisriippuvaisuuden vuoksi ongelmat yhdessä maassa vaikuttavat nopeasti kaikkiin

ei ole aika käpertyä omaan pesään ja ajatella että hoidetaan ensin omat ongelmat yhteisessä maailmassa ei enää ole omia ongelmia ongelmat ovat yhteisiä ja siksi niihin tulee etsiä ratkaisut yhdessä suomen etu on maailman etu siksi meidän tulee olla aktiivisesti mukana rakentamassa yhteistä maailmaa ja ratkaisemassa globaaleja ongelmia arvoisa puhemies minulle suomi on näyttäytynyt aktiivisena kansainvälisenä toimijana olemme panostaneet erityisesti ykhon meidät tunnettiin aktiivisena rauhanrakentajana ja suomi on ollut kokoaan merkittävästi kuunnellumpi ja arvostetumpi toimija kansainvälisessä politiikassa mutta missä on tuo suomi nyt missä on se rauhanturvaamisen suurvalta suomi joka osallistui parhaimmillaan kahdellatuhannella hengellä kansainvälisiin rauhanturvatehtäviin missä on se suomi joka aktiivisena ykssa sekä suoraan että eun kautta missä on se suomi joka on kantanut globaalin vastuunsa maailman köyhimmistä nyt hallitus esittää ohjelmassaan rauhanturvaajien vähentämistä nykyisestäkin niin että kaksituhattaseitsemäntoista lähtien olisi vain yhdeksänkymmentä sotilasta rauhanturvatehtävissä eikä hallitusohjelmassa puhuta siviilikriisinhallinnasta mitään

unicefilta jossa suomi oli aikoinaan kahdeksannen suurin rahoittaja tukea leikataan kolme neljäsosaa tasa arvojärjestö un womenissa olimme suurin rahoittaja nyt tuki puolitetaan kaikkiaan suomen kehitysyhteistyön määrärahoja leikataan puoleen lukuisat hankkeet ja miljoonat ihmiset kaikkein köyhimmissä maissa jäävät vaille apuamme arvoisa puhemies on totta että harva maailman kriiseistä ratkaistaan rahalla mutta joissakin se on avainasemassa syyrian kriisi on ajanut miljoonia ihmisiä kotimaastaan valtaosa on naapurimaissa olevilla pakolaisleireillä kun ykn ruokaohjelman rahat vähenivät se joutui vähentämään leirillä olevien pakolaisten ruokarahan määrää tämä sai ison joukon pakolaisia liikkeelle etsimään parempaa tulevaisuutta muutoin moni olisi jäänyt leirille odottamaan tilanteen parantamista ja mahdollista kotiinpaluuta tämä on konkreettinen esimerkki siitä miten kehitysavulla on merkitystä auttamalla paikan päällä ja leikkaamalla aiheutamme lisää ongelmia arvoisa puhemies pohjoismaat tunnetaan maailmalla edelläkävijöinä yhteisiin pohjoismaisiin arvoihin kuuluvat tasa arvo heikoista huolehtiminen kestävän kehityksen edistäminen koulutuksen ja osaamisen mahdollistaminen kaikille globaali vastuunkanto ihmisoikeudet näistä meidän tulee pitää kiinni entistä tiukemmin valitettavasti viime aikoina on ollut huolestuttavia merkkejä siitä että pohjoismaiden sijaan suomi on löytynyt samasta ryhmästä entisten itäblokkimaiden kanssa se on meille väärä viiteryhmä sen sijaan meidän tulisi nykyistä enemmän panostaa pohjoismaiseen yhteistyöhön tähän on jo rakenteet olemassa pohjoismaiden neuvosto ja pohjoismaiden ministerineuvosto ne pitää ottaa nykyistä aktiivisemmin käyttöön maailmalla pohjoismaat mielletään usein yhdeksi ja yhdessä me muodostamme maailman suurimman talousalueen aktiivisella yhteistoiminnalla kansainvälisillä foorumeilla pystymme edistämään merkittävästi yhteisiä pohjoismaisia arvoja vahvistamalla yhteistä pohjoismaista brändiä korkean osaamisen ja puhtaan teknologian maina voimme myös paremmin yhdessä menestyä maailman vientimarkkinoilla arvoisa puhemies aktiivinen ulkopolitiikka on ennalta ehkäisevää turvallisuuspolitiikkaa kun meidät tunnetaan ja hyväksi tiedetään maailmalla niin se kasvattaa turvallisuuttamme kun me olemme ratkaisemassa yhdessä ongelmia ja auttamassa muita niin hädän hetkellä meidän on helpompi saada apua omiin ongelmiin ja hätään

suomen ulkopolitiikassa on vuosien ja vuosikymmenten ajan etsitty ennen muuta yksimielisyyttä yksimielisyys on hyve mutta se ei tietenkään saa merkitä keskustelun tai mielipiteiden tukahduttamista erityisen tärkeää keskustelu on tilanteessa jossa ulkopoliittinen toimintaympäristömme on muuttumassa lienee selvää että nyt elämme muutoksen aikaa suomi teki itsenäisyytensä ajan painavimman päätöksen ja liittyi euroopan unioniin maailma ja eurooppa olivat toisenlaisia yhdentyminen sekä globaalien yhteistyöverkostojen että euroopan rakenteiden puitteissa tuntui olevan väistämätöntä tämän päivän maailmaan ja eurooppaan on syntynyt jakolinjoja ja vastakkainasettelua suomen kannalta on huolestuttavaa että nämä jakolinjat koskevat venäjää suhde venäjään on aina ja joka tapauksessa ulkopolitiikkamme tärkein kysymys suomen perusvalinta eu jäsenyyden suhteen on yhä ajankohtainen ja kestävä voisi sanoa että se on erityisen oikea valinta juuri nyt meidän on entistäkin selkeämmin viestittävä siitä että olemme sitoutuneet eurooppalaiseen integraatioon jakolinjoja ei saa syntyä eun sisällä sitoutuminen ei onnistu vain julkilausumilla se edellyttää myös toimia rahaliitossa meidän on etsittävä ratkaisuja ei ongelmia pakolaiskriisin kohdalla tilanne on sama meidän on tunnustettava se että eu yhteistyö on etujemme mukaista yhteistyössä ei ole kyse vain euroopasta globaali turvallisuus ja yhteistyö tarvitsee myös konkreettisia päätöksiä meneillään olevissa ttip neuvotteluissa suomen on tuettava positiivista tulosta sopimusta eun ja yhdysvaltain välille kauppapolitiikka on taloutta mutta myös ulkopolitiikkaa sama on myös sanottava kehitysyhteistyöstä hallitus on valitettavasti säästöpäätöksillään luopumassa yhdestä suomen ulkopolitiikan välineestä pakolaiskriisi osoittaa ettei suomi voi eristyä euroopan ulkopuolisesta maailmasta nyt tarvitsisimme voimavaroja joilla voisimme ratkaista globaaleja haasteita ennen kuin ne rantautuvat suomeen tai laajemmin eurooppaan toivon että suomessa säilyy yksimielisyys ulkopolitiikasta ja toivon että yksimielisyys perustuu yhteiseen arvioon siitä mikä on suomelle parasta lopuksi arvoisa puhemies haluan kiittää puhemiestä tästä menettelytavasta ja suopeasta suhtautumisesta meidän edustajien puheenvuorotoiveita kohtaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään sivistysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies jos eläisimme toisenlaisia talousaikoja olisi tietysti paljon mukavampaa hallituspuolueen edustajana olla täällä vaikkapa esittelemässä ilomielin lisäyksiä lapsilisään toisin kuin nyt olemme joutuneet sekä tällä että viime kaudella menettelemään monien sosiaaliturvaetuuksien suhteen niin tälläkin kaudella nyt sipilän hallituksen kestävyysvajeen ja talouden tasapainottamisen nimissä tehdään esityksiä jotka ovat myös laskettavissa kiristyksiksi ja ja tietyllä tavalla heikennyksiksi sosiaaliturvan ja tässä tapauksessa lapsiperheiden näkökulmasta sitä ei valitettavasti käy kiistäminen tämä vaikutus joka esityksellä arvioidaan olevan on kehyskaudessa kuudenkymmenenneljän pilkku neljän miljoonan miljoonan euron suuruinen eli isosta potista on kysymys samalla kuitenkin iloitsen siitä että vaikka joudumme tekemään tämän indeksisidonnaisuuden purkamisen joka toki ehti olla voimassa käytännössä vain pari vuotta siten että vaikutus tuntui lapsiperheille olemme pystyneet satsaamaan muualle lapsiperheisiin vaikkapa kunnalliseen kotiapuun hieman lisää rahaa kymmenen miljoonaa sosiaalihuoltolain hengen toteuttamiseksi kunnissa aidosti ja rakentaneet yhden kärkihankkeen pelkästään lasten ja perheiden parempien palveluiden turvaamiseksi siis kokonaisen uuden konseptin luomiseksi lasten ja perheiden palveluiden parhaaksi ei siis hallituspuolueen täällä auta tätä esitystä hyväksi yrittää käydä selittämään mutta rohkenen silti todeta että että iloitsen siitä että me emme joutuneet tekemään suoranaisia leikkauksia lapsilisään toisin kuin viime kaudella tapahtui ja siihen kytkettiin vielä verovähennysjärjestelmä joka ei auttanut niitä kaikkein pienituloisimpia perheitä mutta selvää on tietysti että esityksen vaikutuksissa nähdään että ei tämä lapsiperheille hyvää ole tuomassa ehkä meidän pitäisi käydä isomminkin keskustelua siitä onko näissä indeksisidonnaisuuksissa jonkinlaista logiikkaa kun katsotaan aika poukkoilevaa politiikkaa hallituksesta toiseen milloin ne on sidottu indeksiin milloin niistä on luovuttu milloin hetken aikaa ne ovat kuuluneet ja nyt toisaalta osa jäädytetään kaipaisin siis ehkä laajempaa johdonmukaisuutta yli puoluerajojen tähän indeksikeskusteluun

arvoisa puhemies lapsilisät sidottiin kansaneläkeindeksiin vanhasen kakkoshallituksen toimesta ja tuolloin keskustapuolue ja kokoomus veivät tämän esityksen läpi nyt tätä uudistusta ollaan purkamassa samojen puolueiden toimesta ja mukaan tähän leikkaukseen on saatu myös perussuomalaiset ihmettelenkin edustaja saarikon tavoin tätä soutamista ja huopaamista että siellä on ollut keskustapuolue tekemässä tätä tätä eestaas liikettä ja kyllä tässä takki on matkalla kääntynyt monta kertaa ennen vaaleja vuonna kaksituhattaneljätoista vuosi ennen vaaleja keskustapuolueen puheenjohtaja sipilä ehdotti että lapsilisien turvaamiseksi nostettaisiin tupakkaveroa eli kun leikattiin lapsilisiä niin hän esitti että tupakkaverolla sitten kompensoitaisiin tätä nyt puheenjohtaja sipilä on pääministeri ja kysynkin miksi nyt sitten kun ollaan suurin hallituspuolue ja pääministeripuolue tätä esitystä ei tehdä todeksi eli poisteta näitä leikkauksia sillä tupakan neljänkymmenenviiden sentin korotuksella jos se kerran oli silloinkin mahdollista niin ei tässä ole kuin vuosi aikaa kulunut sen pitäisi olla mahdollista myös nyt eli kuusikymmentäneljä miljoonaa euroa ollaan säästämässä ja sitten toinen asia tässä ollaan poistamassa myös lapsivähennys jolla kompensoitiin tätä lapsilisäleikkausta pieni ja keskituloisiin lapsiperheisiin ja tämä myös heikentää entisestään tätä lopputulemaa joka tästä seuraa eli peräisin tällaista yhteneväistä yhdenmukaista linjaa eikä eikä sellaista että mennään eestaas liikettä koko ajan näitten etuisuuksien kanssa kansalaiset eivät pysy perässä mutta suurin kysymyshän tässä on se että lapsiperheiden

sinä aikana ja kyllä veroja kiristetään tällä kaudella hyvin monesta kohdasta ja osittain sen turvin meidän oli mahdollista toimia toisin kuin sdpn valtiovarainministerin kaudella me emme tee lapsilisään suoranaista leikkausta siis sellaista euromääräistä poistoa joka tuntuu kuukausittain

puhemies kun on kyse rahasta niin me olemme tietysti herkkien asioiden äärellä mutta kyllä nyt on otettava huomioon myös ne palveluihin tehtävät panostukset mitä nyt ihan oikeastikin tehdään ihan selkeitä euromääriä laitetaan niihin palveluihin ja niihin kuntapalveluihin jotka ovat lapsiperheiden kovastikin käyttämiä tästä

silloin viime kaudella kehittämästä verovähennysvaihtoehdosta on sanottava että juuri ne heikkotuloisimmat perheet eivät sitten voineet siitä hyötyä noin joka kuudes huonotuloisimmassa joukossa oleva perhe olisi jäänyt ilman juuri sitä kompensaatiota ja huonommalle osalle mutta nyt on tässä talouden tilanteessa kyllä kiinnitettävä huomiota kuitenkin siihen että että lapsiperheiden palveluihin kunnallisiin palveluihin panostetaan nyt ja siitä ihan varmasti lapsiperheet siinä arjessaan hyötyvät

puhemies on tämä kummallista että mustaa ollaan puhumassa valkoiseksi riippuen siitä millä tuolilla istutaan

viime kaudella nimenomaan keskusta käytti useita useita puheenvuoroja joissa he esittivät vaihtoehtoja lapsilisistä lapsilisistä muun muassa tämä esille nostettu tupakkavero kyllä sdp oli hallituksessa jossa jouduttiin tekemään kipeitä kipeitä päätöksiä esimerkiksi lapsilisän osalta mutta me myös istuimme monta iltaa miettien sitä miten se päätös saataisiin oikeudenmukaiseksi ja siitä syntyi tämä lapsivähennysesitys ja ei pidä paikkaansa että että kaikista heikkotuloisimmat lapsiperheet eivät olisi jollain tavalla tulleet huomioiduksi he ovat toimeentulotukiasiakkaita kaikista heikoimmat lapsiperheet ovat toimeentulotukiasiakkaita ja heille se kompensoitiin toimeentulotuen kautta

edustaja saarikko vetoaa siihen että että tässä elämme elämme vaikeita talousaikoja ja näin on me me olemme vaikeassa taloustilanteessa mutta säästöt ovat myös arvovalintoja se että viime kaudella jouduttiin tekemään lapsilisiin euromääräisiä leikkauksia ei minusta oikeuta leikkaamaan lapsilisiä uudestaan ja kyllä minun mielestäni tämä indeksisidonnaisuuden poistaminen on myös leikkaus

muistelee niitä puheenvuoroja mitä käytti viime kaudella niin niin pääministeri sipilän kuin peruspalveluministeri rehulan suulla silloin muun muassa silloinen sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja rehula vaati hallitusta perumaan lapsilisäleikkaukset aivan ansioituneesti ja ja olisi nyt odottanut jotain muuta kuin leikkauksia näihin

että hallitus on päättänyt poistaa kokonaan tämän indeksisidonnaisuuden on selvä signaali ja meidän on turha edes odottaa mitään mitään korotuksia lapsilisiin tulevinakaan vuosina säästösyistä indeksisidonnaisuutta on jäädytetty useasti ja ja nyt se ollaan poistamassa kokonaan lapsilisät ovat kestopuheenaihe täällä eduskunnassa ja sen sietäisi saada vähän enemmänkin tuuletusta lapsilisiin liittyy monia monia asioita joita joita meidän olisi hyvä pohtia joskus ajan kanssa paremmin

arvoisa puhemies itse olen hyvin pettynyt siihen että lapsivähennystä ei tämän esityksen mukaan ilmeisesti olla jatkamassa täällä esille nousi että että kustannukset ovat sellaisia tai että systeemi on jollain tavalla vaikea tämä ei pidä paikkaansa ei se ole vaikea niille ihmisille päinvastoin se on on ollut juuri niille lapsiperheille jotka ovat työelämässä mutta ovat pienituloisia tämä kulu menee ihan maidon ostamiseen ja lasten harrastuksen maksamiseen tärkeä vähennys ja ja nyt te olette sen poistamassa kun katsotaan näitä indeksin poistamisen vaikutuksia niin jos viime kaudella tämä leikkaus oli noin seitsemän prosentin luokkaa niin nyt te teette tällä indeksin poistolla yli neljän prosentin poiston sen lisäksi tulee vielä lapsivähennys joten enpä nyt tässä olisi ihan niin sanomassa että

ainakin tätä lapsivähennystä pitäisi jatkaa koska jos tilanne ei ei ole muuttunut niin se lisää lisää sitten lapsiperheköyhyyttä ja nyt kun te olette vallassa siellä hallituksessa niin kuitenkin teot ovat erilaisia kuin mitä mitä ovat nämä puheet ja vielä lopuksi sanon että kaksilapsisessa perheessä kaksikymmentäviisi euroa kuukaudessa kyllä se on edustaja saarikko leikkaus lapsiperheiltä

ja sitten oli nämä kaksi vastauspuheenvuoroa

lapsiperheköyhyys on todella meidän yhteinen murheemme varmasti eikä se tilanne ole paranemaan päin eikä tätä mustaa olla kyllä valkoiseksi missään nimessä selittämässäkään mutta jos puhutaan siitä viime kaudesta tai sitä edellisestä tai muistellaan vielä vanhempiakin niin kyllähän oli näin että että nimenomaan kiviniemen hallituksen toimesta lapsilisä sidottiin indeksiin tuolloin kaksituhattakymmenen ja se oli tietysti hyvä asia mutta nyt ollaan jouduttu sitten itse kukin hallitus sen jälkeen näihin asioihin puuttumaan mutta koska taloudellinen tilanne on tämä niin meidän on todellakin katsottava niitä hyviä asioita mitä nyt kuitenkin ollaan ollaan lapsiperheiden hyväksi rakentamassa kuntatalouden vakaudesta on jo puhuttu ja on myös muistettava se että panostuksia työhön ja työttömyyden vähentämiseen on myös tehtävä ja se on varmasti ihan kaikista paras myöskin lapsiperheiden tuki että vanhemmilla on työtä työttömyys lisää sitten aina myöskin ongelmia lapsiperheissä

arvoisa puhemies minusta on hyvä huomata se että meillä on yhteinen huoli lapsiperheköyhyydestä ja jokainen vuorollaan vallassa ollessaan on joutunut tekemään tästä pyrkimyksestä huolimatta ikäviä päätöksiä haluan kuitenkin nyt tähdentää että me olemme siis tekemässä sellaista esitystä hallitus tuo tänne eduskuntaan meille käsiteltäväksi esityksen jossa lapsiperheiden etuudet säilytetään nykytasolla toisin kuin viime hallituskaudella josta edustaja salonen aika voimakkain sanankääntein nyt meitä moittii ja vertaa edelliseen kauteen te sekä jäädytitte indeksin eli jätitte etuuden sille tasolle että lisäksi leikkasitte sitä ja päälle loitte lapsivähennyksen joka ei auttanut kaikkein köyhimpiä perheitä vaan kuten itsekin viittasitte totta toimeentulotukiluukulla olevat perheet ovat kaikkein köyhimpiä

erityisen pieni en oikein tajunnut tätä teidän logiikkaanne koska toisaalta sitten kyseenalaistitte sen että nyt tämäkin esitys vie ihmisiä toimeentulotukiluukulle edustaja pekoselle puolestani haluan sanoa että arvostan vasemmiston linjakkuutta teidän mielestänne tähänkin voidaan ottaa lisää velkaa

arvoisa puhemies kolmenkymmenenkuudentuhannen euron lapsivähennyksen osuus siis tarkoitti sitä että he jotka olivat jo toimeentulotukiasiakkaina ja joilla ei ollut verotettavaa tuloa saivat sen kompensaation siinä toimeentulotukea saadessaan saadessaan mutta nythän tämä esitys itsessään ajaa ihmisiä toimeentulotuen piiriin niin kuin tässä hallituksen esityksessä ihan totuudenmukaisesti todetaan arvostan sitä että luulen että tällä hetkellä salissa tätä esitystä ovat ovat puolustamassa juuri he jotka eniten näistä leikkauksista murhetta kantavat harmi että että meitä täällä ei ei enempää ole on sitten kyse opposition tai hallituksen kansanedustajista kuitenkin haluaisin sanoa että kyllä tässä nyt ollaan tekemässä pitkäaikaista periaatteellista linjausta nimenomaan lapsipoliittiseen kysymykseen me puhumme tästä ajasta jolloin kun pitää säästöjä tehdä vuosittaiset indeksijäädytykset ovat olleet jollain tavalla viesti siitä että taloudellisen tilanteen tilanteen vuoksi on tehtävä nyt joku poikkeuksellinen toimenpide mutta tämä linjaus on paljon pidempiaikainen kun talouden suhdanne alkaa kääntymään lapsilisien osalta näin ei kuitenkaan kuitenkaan tule olemaan ja me tiedämme kuitenkin että nousua on syntynyt nimenomaan kuluttajien osalta osalta jo tällä hetkellä eli kyllä katson että tämä on pidempiaikainen päätös periaatteellinen päätös jota nyt nyt tehdään sitten vielä haluaisin sanoa tästä lapsiperheköyhyydestä että aivan kuten edustaja katainen täällä sanoi tämä on ongelma joka on ollut pitkään ja on hirvittävän surullista että

edustaja saarikko täällä muisteli edellistä vaalikautta niin muistellaan sitten edellisellä vaalikaudella edustaja saarikko ja hänen ryhmätoverinsa arvostelivat julmetusti silloista hallitusta siitä että jouduttiin tekemään säästöjä myös lapsilisiin kuinka monta kertaa saimmekaan kuulla täällä salissa tuossa varsinaisessa salissa että kyseessä on nimenomaan hallituksen ilkeämielinen arvovalinta että hallitus haluaa juuri kurittaa erityisesti lapsiperheitä ja siksi hallitus tekee näin inhottavia ratkaisuja lapsiperheitä koskien

jopa ostanut tämän ajatuksen en ymmärrä miten kilometrikorvauksilla korvataan kaikki nämä sadat miljoonat eurot

arvoisa puhemies edustaja zyskowicz puhui pitkällä parlamentaarisella kokemuksella siitä asemasta joka edustajalla täällä on vaihdellen opposition ja hallituksen välillä ja ja myönnän tietenkin itsekin sen että opposition penkiltä asioista on helpompi huudella haluan kuitenkin korostaa että tämä hallitus ei tehnyt esitystä suoranaisesta lapsilisien leikkauksesta vaan indeksien jäädyttämisestä ja indeksien pitämisestä nykytasolla jatkossakin

tähän arvovalintaan sen taustalla niin samanaikaisesti me olemme kuitenkin tehneet päätöksiä lisäsatsauksesta lapsiperheiden palveluihin enkä ole ensimmäisessä puheenvuorossani jota edustaja zyskowicz ei valitettavasti kuullut ollut täällä selittämässä hyväksi näitä päätöksiä pidän tätäkin politiikkaa siltä osin harmillisena ja peräänkuulutin osaltani vähän edustaja salosen tavoin sitä logiikkaa minkä näissä indekseissä hallitus toisensa perään ottaa

arvoisa puhemies arvovalinnoista kun puhutaan niin on kyllä muistutettava siitä että nimenomaan keskustan aikana lapsilisät ylipäätään sidottiin indeksiin niitä on sen jälkeen jouduttu jouduttu muuttamaan mutta nyt ei todellakaan ole tason laskemisesta kyse mikä on arvovalinta myöskin sinänsä indeksistä poistaminen tai indeksin jäädyttäminen on asia johon on varmasti helpompi palata sitten parempina tulevina aikoina ja todellakin toivon että näin voitaisiin voitaisiin joskus myöskin tehdä me olemme kaikki yksimielisesti byrokratian purkutalkoissa olleet innokkaina se on yksi tätä hallitusta varmasti eniten yhdistävä asia ja sen takia minä ihmettelen sitä miksi tätä ollaan nyt niin innokkaasti vielä tuomassa koska se todellakin olisi lisäämässä noin kahden pilkku viiden miljoonan verran verohallinnon tietojärjestelmien uusimiskustannuksia tämä olisi aivan päinvastaista mihin me nyt olemme yhdessä olleet pyrkimässä puhujalistaan
arvoisa rouva puhemies ehkä edustaja kataiselle pitää muistuttaa että ei ole kysymys nyt siitä indeksin jäädyttämisestä vaan siitä indeksisidonnaisuuden poistamisesta ja se on mielestäni astetta vakavampi asia mutta edustaja saarikolle vastauksena me tuomme kyllä vaihtoehtobudjettimme tänne saliin arvioitavaksi marraskuun aikana ja kyllä minun täytyy todeta edustaja saarikko että kyllä minua todella huolettaa hyvinvointivelka minkä me jätämme nyt jälkeemme näillä päätöksillä näillä tosi rajuilla leikkauspäätöksillä mitä mitä muun muassa sosiaali ja terveysvaliokunnassa olemme käsitelleet tässä viime päivinä minä uskon että että nimenomaan tämmöisen hyvinvointivelan umpeen kurominen on ihan moninkertaisesti vaikeampaa kuin sen rahallisen velan maksaminen sitten kun meidän taloustilanteemme on siinä tilanteessa toivottavasti hyvin pian jolloin me pääsemme taas

arvoisa puhemies vielä kerran ihmettelen tätä keskustan sanojen syömistä tässä asiassa kertaan vielä keskustapuolue pääministerin silloisen puheenjohtaja sipilän suulla ilmoitti vuonna kaksituhattaneljätoista vain vuosi ennen vaaleja että tupakkaveron nostamisella neljälläkymmenelläviidellä sentillä olisi voitu purkaa lapsilisäleikkaus no nyt ollaan hallituksessa vuosi kulunut eikö nyt olisi loogista odottaa että että pääministerin johdolla esitetään sitten tämä tupakkaveron nostaminen joka nyt ollaan tekemässä että nostetaan tupakkaveroa ja puretaan tätä säästöpäätöstä sitä odottaisin hallitukselta kun on kyse poliittisesta puolueesta joka tätä lupausta on voimallisesti puheenjohtajansa suulla toistanut ennen vaaleja mutta me emme sitä sitä esitystä tänne ole saaneet vaan päinvastoin keskustapuolueen voimakkaasti ajama indeksisidonnaisuus puretaan jolla tullaan sitten itse asiassa leikkaamaan leikkaamaan lapsilisiä eli perään tässä kuluttajansuojaa

tämä lapsiperhepolitiikka ei vaikuta kovin linjakkaalta toiminnalta

arvoisa puhemies kysyitte miksi olemme niin kovasti kannattamassa tätä lapsivähennystä kun

se olisi osa norminpurkua no sen vuoksi että kompensaatio on niille perheille tärkeä vaikka se ei ole tälle järjestelmälle tärkeä niin se kompensaatio on näille perheille tärkeä sen vuoksi me kannatamme sitä lapsiperheköyhyydestä puhuttaessa me kaikki tiedämme että yksi köyhyydelle altistava tekijä on yksinhuoltajuus ja sekin oli tämän lapsivähennyksen yksi tärkeä asia että juuri yksinhuoltajille tämä kompensaatio oli isompi sata euroa per lapsi kahden lapsen yksinhuoltajalle kaksisataa euroa on isosta rahasta kysymys nimenomaan yksinhuoltajaperheessä isosta isosta rahasta kysymys edustaja saarikko puhui siitä että tehdään muita lisäsatsauksia lapsiperheille me tiedämme että leikkauksia tehdään päivähoidon osalta koulutuksen osalta monenmoisissa asioissa tehdään tehdään leikkauksia asiantuntijat puhuvat että nyt on syntymässä sukupolvi lapsia joille nimenomaan kasaantuu nyt säästötoimia nämä lapset joutuvat säästöjen

arvoisa puhemies kyllä minä edustaja salonen uskon että että näillä nyt varsin huolta herättävillä ja harmillisilla toimenpiteillä saamme suomen sellaiseen kuntoon kun katsotaan vähän kauemmas että meillä on sitten hyvinvointia jaettavissa myös sille sukupolvelle johon hyvin voimakkaasti nyt viittaatte täällä kärsijän rooliin jäävänä lasten sukupolvena toisaalta itse olen kuullut asiantuntijoiden arvioita joiden mukaan en sentään aivan vastaavalla retoriikalla lähtisi vertaamaan näitä toimenpiteitämme yhdeksänkymmentä luvun laman leikkauksiin jotka totisesti olivat tuhoisia toivon että me osaisimme nyt olla hieman viisaampia kuin silloin

tupakkaveroon ja sille on monta ottajaa tässä esityksessä kuten aiemmin totesin vastineena sille me esimerkiksi onnistuimme yhdessä kolmen puolueen voimin pitämään kiinni siitä että lapsilisät säilyivät universaalina etuutena oikeutena kaikille ja emme tehneet summasuuruista alennusta siihen kuten viime hallitus harmillisesti teki se olisi ollut huonoa politiikkaa tehdä se sama uudelleen

että mitä lapsiperheille sitten annetaan kuitenkin näinä aikoina minä ajattelen että tämä kuntien valtionosuuksien säästäminen leikkauksilta ja julkisen talouden hahmottaminen kokonaisuutena ja toisaalta siitä huolehtiminen että kuntien tehtäviä ei lisätä ilman lisärahaa on merkittävä linjaus myös suhteessa siihen että perheiden palveluissa me pystyisimme parempaan samoin me tiedämme että useat kyselyt osoittavat että kun lapsiperheeltä kysytään mitä he haluavat niin he haluavat yhteiskunnalta toimenpiteitä jotka tukevat perheen yhteistä aikaa ja ja perheiden parempia palveluja näiden sosiaaliturvaetuuksien sijaan vaikka ne ovat toki joillekin elämääkin tärkeämpiä

arvoisa puhemies on kyllä pakko sanoa että viime vuoden puheenvuoroissa oli oli paljon sellaista mikä on on piirtynyt mieleen ja yksi oli esimerkiksi tämä neljänkymmenenviiden sentin korotus tupakka askiin nykyinen pääministeri sipilä oli silloin kysynyt kajaanin torin tupakkamiehiltä ja ja tupakkamiehet olivat olleet sitä mieltä että suoraan lapsilisiin olisivat valmiit sen laittamaan kyllä jään miettimään mitä sanovat nyt nämä tupakkamiehet joille korotus tehdään mutta se ei menekään sinne lapsilisiin niin kuin täällä täällä luvattiin no mitä tulee koko tähän lapsilisäjärjestelmään niin minä luulen että se on sellainen keskustelu joka jossain vaiheessa varmaan on on syytä käydä me teemme aina näitä pieniä muutoksia siinä ahtaudessa jossa kulloisessakin taloustilanteessa ollaan minä luulen että että moni jotenkin kaipaisi täällä perustavanlaatuista yhteiskunnallista keskustelua sen osalta että mikä on sitten lapsilisäjärjestelmän tulevaisuus ja miten me voisimme kohdistaa varoja nimenomaan niille jotka niitä kaikista eniten tarvitsevat auttaa niitä lapsiperheitä joilla on jo tiukkaa ja pystyisimme nostamaan nimenomaan näitä lapsia köyhyydestä
arvoisa rouva puhemies ensin mitä tulee tähän tupakkaveroon erinomainen asia että hallitus sitä esittää korotettavaksi ja on sitoutunut koko vaalikauden mittaan vuosittain sitä korottamaan ja korotus saisi olla jopa kaavailtua suurempi se tuottaa valtiolle

esimerkiksi lapsiperhettä niin useassa tilanteessa tärkeämpää on se että esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelu pelaa paremmin kuin se että lapsilisää korotetaan jos me ajattelemme sairaita niin yleensä heille paljon tärkeämpää on se että terveyspalvelut pelaavat paremmin kuin se että sairauspäivärahaa korotetaan ja niin edelleen eli tätä ajattelua kaiken kaikkiaan yli puoluerajojen todellakin toivoisin

minun minun mielestäni meidän hallituspuolueiden edustajien ei kannata tässä aivan viimeisen päälle vannoa että on hienoa kun tällä vaalikaudella vältyttiin lapsilisien leikkaukselta me olemme tilanteessa jossa esimerkiksi tämä pakolaiskriisi tulee tuottamaan satoja miljoonia enemmän menoja valtiolle lähivuosina kuin mitä olemme budjetoineet ja ajatelleet ja voi olla että lapsilisienkin säästöt tulevat vielä agendalle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

arvoisa puhemies kaksijakoinen vero taloustieteilijät rakastavat sitä ja kansalaiset vihaavat sitä kansantalouden valtiontalouden ja veronkannon kannalta se on ihanteellinen vero kun se ei rasita työtä ja tuotantoa vaan liikkumatonta omistusta mutta ja tämä on suuri mutta asukkaan itsensä mielestä asunto ei ole omaisuutta vaan koti

suhteessa vähiten ne joiden asunto on arvokkain veron rakenne on siis erittäin regressiivinen hyväosaisia suosiva ja pienituloisia rankaiseva edellinen hallitus laittoi liikkeelle kehittämishankkeen jossa tarkastellaan näitä epäkohtia valmista on arveltu tulevan vasta tätä seuraavan hallituksen aikana tätä aikataulua täytyy kiristää seitsemän vuotta on pitkä aika kun paljon merkittävämpiäkin yhteiskunnallisia muutoksia yritetään saada aikaan seitsemässä kuukaudessa ellei päivässä pikaisena tavoitteena on on oltava oikeudenmukainen kiinteistövero jossa varakkaat maksavat sen mitä kuuluu ei enempää mutta sen mikä kuuluu ja taas vähävaraisten kiinteistövero voi nykyisenkaltaisilla tasoilla myös alentua kiinteistövero ei ole tuomittu ikuisesti kasvamaan kokonaan toinen asia onkin verotuksen taso nyt hallitus on kiristämässä kiinteistöverotusta nostamassa lakisääteistä alarajaa suomessa kuusikymmentä kuntaa joutuu nostamaan yleistä kiinteistöveroprosenttia ja kaksikymmentäviisi kuntaa vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia suurimmat prosentuaaliset nousut ovat puumalassa kittilässä kustavissa ja pomarkussa kaikissa yli viisitoista prosenttia kaksinumeroisia kasvuprosentteja on peräti kahdessakymmenessäviidessä kunnassa pienissä kunnissa joissa väki jo nyt enimmäkseen vähenee mutta huomionarvoisinta on se väheksymättä näitä pienempiä kuntia huolestuttavaa on että helsingissä kiinteistövero nousee lähes kuusi prosenttia ja espoossa yli seitsemän prosenttia ja nousua on myös vantaalla ja turussa siis metropolialueilla asuminen kallistuu mikä on myrkkyä alueelle jonka pitäisi johtaa suomen uutta nousua ja kasvua jo nytkään työtä tekevillä ihmisillä ei ole varaa asua pääkaupunkiseudulla ja mikä yhtä tärkeää tänne työn perässä haluavilla ei ole siihen varaa tilanne siis vain vaikeutuu jos hallitus toimisi tarmokkaasti asuntojen rakentamisen ja saatavuuden puolesta tai toimisi ollenkaan voisi suhtautua kiinteistöveron kiristykseen muutenkin kuin äärimmäisellä huolestuneisuudella varsinkin kun maahanmuuton suurin paine keskittyy juuri suuriin kaupunkeihin ja saa aikaan entistä vakavamman vajeen kohtuuhintaisista asunnoista arvoisa puhemies edellä olevan johdosta ehdotamme että lakiesitys hyväksytään muuttamattomana ja hyväksytään kaksi lausumaa vastalauseen lausumaehdotukset ovat seuraavat eduskunta edellyttää että hallitus seuraa toimiensa vaikutuksia asumisen kustannuksiin ja varautuu hillitsemään nousupaineita kasvukeskuksissa eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy pikaisesti uudistamaan että veropohja on nykyistä tiiviimpi verotusarvot nykyistä oikeellisemmat ja vero kokonaisuudessaan vähemmän regressiivinen kuin nykyisin

arvoisa rouva puhemies haluan kannattaa edustaja harakan esittämää pontta kyllä minä kannan vahvasti sitä huolta mitä edustaja harakka tuossa omassa puheenvuorossaan kantoi muun muassa tähän asumisen hintaan liittyen tämä on ollut pitkäaikainen ongelma sen puolesta on yritetty tehdä erilaisia ratkaisuja mutta tänä päivänä huolestuttavaa on että aika moni hallituksen heikennys tällä hetkellä johtaa siihen että asumisen hinta tulee kallistumaan eikä vähiten se mihin esimerkiksi edustaja harakka tuossa omassa puheenvuorossaan viittasi että nythän ollaan leikkaamassa vahvasti näitä valtion tukia kohtuuhintaisten kotien rakentamiseksi nyt juuri voisi olla se aika että tehtäisiin oikein iso operaatio sen puolesta että meille rakennettaisiin lisää kohtuuhintaisia vuokra asuntoja tämä

tässä ajassa toinen seikka mihin edustaja harakka kiinnitti huomiota oli juuri tämä että että varmasti on tarpeen että kiinteistöveroon tehdään nyt pidemmällä tähtäimellä tietenkin nopeasti toimeen tarttuen sen kaltaista rakenteellista uudistusta että se voisi myös veromuotona olla oikeudenmukaisempi yhdyn siihen että kiinteistövero ei ole koskaan kovinkaan ilahduttava vero ja kansalaiset usein kantavat siitä huolta siksi olisikin järkevämpää uudistaa sitä rakenteellisesti niin että se olisi oikeudenmukaisempi tässä ei kysymys ole niinkään siitä tasosta mikä kiinteistöveron taso on sehän määritellään sitten yhdessä mutta se on tärkeää että se lähtökohtaisesti kohtelisi oikeudenmukaisemmin ja enemmän ihmisten tulotasoa huomioiden huomioiden tätä me esitämme näissä ponsissamme

arvoisa rouva puhemies haluan muistuttaa että

niin että noin kahdeksankymmentä prosenttia kerätään yrityksiltä ja kaksikymmentä prosenttia yksityisiltä kiinteistön omistajilta se mitä edustajat harakka ja viitanen totesivat veropohjan vuotamisesta pitää paikkansa kuntaliiton arvion mukaan kunnat menettävät noin viisisataa miljoonaa euroa vuodessa kun ilmoittaminen tällä hetkellä on jokaisen verovelvollisen omalla vastuulla ja välttämättä näitä ilmoituksia rakentamisesta tai laajentamisesta ei ole siirretty sillä tavalla verohallinnon tietoon ja kun tämä ilmoitusmenettely on on vajava niin tämän johdosta näitä puutteita on olemassa asiantuntijakuulemisessa saimme kuulla että tämä niin sanottu kehittämishanke tosiaan ei ole edennyt kovinkaan ripeästi vaan nyt näyttäisi niin selvitystyö päättyisi vasta kaksituhattakahdeksantoista yhdyn siihen kritiikkiin että sekä valtiovarainvaliokunnan että verojaoston tehtävä on yrittää kiirehtiä ja veropohjan vuoto sillä tavalla tyrehdytetyksi että kunnat voisivat saada ne verot jotka laki edellyttää sen tähden tämän hankkeen edistymistä on on syytä seurata en näe että tällä ponnella sinällään on on merkitystä tähän asiaan hallituksen tehtävänä tehtävänä on patistaa viranhaltijoita jotta tämä hanke saadaan eteenpäin niin että veropohjan vuoto voidaan jatkossa kohdistaa niin että kunnat saavat sen veron mikä niille kuuluu

puhemies edustaja kalli kiinnitti huomiota tähän rakenteelliseen ongelmaan haluan myös tässä yhteydessä nyt vielä käyttää tilaisuutta hyväkseni ja puhua tästä toisen ponnen asiasta eli tästä asumisen hinnasta kaiken kaikkiaan kun täällä nyt on hallituspuolueiden edustajia muutama paikalla niin voisitteko ystävällisesti nyt välittää hallitukselle erittäin vakavat terveiset siitä siitä mitä teemme tässä tilanteessa kun moni toimi mitä olette tekemässä nostaa asumisen hintaa ja se entisestään pahentuu myös rakenteellisesti siten että meillä ei enää synny

nyt on tilanne se että hallitus on leikkaamassa nimenomaan sitä valtion tukea jota käytetään ja on ohjattu viime vuosina hyvin ehdoin niille rakennuttajille jotka haluaisivat kohtuuhintaisia koteja ihmisille rakentaa ja on ennustettavissa että näiden toimien seurauksena entistä vähemmän näitä koteja rakennetaan siksipä olisi nyt todella tärkeää ryhtyä vakavasti miettimään isoa ratkaisua sille mitkä kaikki toimenpiteet yhdessä voisimme tehdä jotta tämä tilanne saataisiin paremmalle tolalle

pieni korjaus korjaus että että tämä valtiovarainministeriön työryhmä kertoo että valtionhallinnon valmisohjelmistohankkeen aikatauluissa tämä arvostamisjärjestelmän uudistaminen valmistuu noin vuonna kaksituhattayhdeksäntoista siksi siksi käytin tuota vuosilukua haluan kiinnittää huomiota myös siihen että että ongelmana on myöskin tämän arvostusmenettelyn vanhanaikaisuus ja se että se ei noudata lainkaan asuntojen käypiä arvoja yksi syy miksi tämä valmistelutyö on varmasti viivästynyt on se että kun lukee valtiovarainministeriön selvitysmies peltolan raporttia viime vuodelta niin ilmenee että ongelmat ovat todella niin syviä ja laajoja ja kerta kaikkiaan tämän tämän veron kerääminen on niin hutiloivaa ja epäoikeudenmukaista että ei ei sitä tähän mennessä ole onnistuttu korjaamaan mutta kiiruhtaminen on on sitäkin tärkeämpää

arvoisa rouva puhemies ensin edustaja viitaselle että erilaisten tukien heikkous on siinä että ne tahtovat vuotaa väärään paikkaan ja monet tuet nimenomaan lisäävät sen kaltaisia kustannuksia joita me tässä olemme olemme moittimassa tuki pitää kohdistaa oikeaan paikkaan oikealle henkilölle mutta yleinen tällainen tuki on nostamassa valitettavasti erilaisten vuokrien hintaa sen tähden sen määräämisessä pitää olla erittäin huolellinen jotta se kohdentuu nimenomaan sellaiselle henkilölle joka sitä ensisijaisesti tarvitsee minusta ristiriitaa ei ole olemassa edustaja viitasen ja harakan kanssa siitä mitenkä tämän veropohjan jatkossa saisi kohdentumaan niin kuin lainsäätäjä on on kiinteistöveron osalta tarkoittanut sen tähden se pitää saada siihen muotoon että se on kilpailuneutraali eri yrittäjien välillä ja tietenkin omistustahan tässä verotetaan sekin on tiedossa että monta kertaa

omistajat ovat eriarvoisia ja kuolemantapausten ja muiden osalta saattaa sille jäävälle tulla kohtuutonkin rasitus siitä kiinteistöverosta mutta veron tarkoitus on verottaa nimenomaan kiinteistöä ja valitettavasti sille kovin paljon ei voi mitään meidän kaikkien tehtävä on tukea hallitusta siinä että tämä veropohjan vuoto saadaan loppumaan ja me saamme mahdollisimman nopeasti sen kaltaisen esityksen joka sekä maapohjaa että rakennuksia kohtelee oikeudenmukaisella tavalla ja kansalaiset ovat yhdenvertaisia

arvoisa rouva puhemies se tuki mistä äsken puhuin oli valtion asuntorahaston kautta maksettavaa tukea jonka avulla kun rakennetaan ihmisille vuokra asuntoja se hinta jonka ihminen tulee siitä maksamaan on ja paljon edullisempi kuin markkinakoroin eli tässä tapauksessa edustaja kalli juuri nämä tuet mistä puhuin korkotuen omavastuu ja ja siihen liittyvä käynnistysavustus nimenomaan laskevat niiden asuntojen hintaa ja saavat saavat sitten tätä kautta myös yleistä asuntomarkkinaa kohtuuhintaisemmaksi minä uskaltaisin sanoa että on aika katastrofaalista että juuri tässä tilanteessa nyt näitä tukien ehtoja jotka sieltä ara rahastosta maksetaan ollaan heikentämässä ja leikkaamassa oli aivan pöyristyttävää kun hallitus suunnitteli yhdessä vaiheessa esimerkiksi opiskelija ja nuorisoasuntojen rakentamiselta vietäisiin koko tuki pois nyt sitten onneksi ministeri tuli sillä tavalla paremmalle paremmalle uralle ilmoittaessaan myöhemmin peruvansa tämän tuen heikennyksen toivoisin että myös näiden muiden osalta voitaisiin tätä harkita koska nyt ei ole varaa niihin toimiin joilla emme saisi riittävästi kohtuuhintaisia vuokra asuntoja ihmisille tässä tilanteessa

arvoisa puhemies ymmärrän sinänsä sosialidemokraattien esittämän huolen tästä kohtuuhintaisten asuntojen saatavuudesta ja nythän meillä todennäköisesti vielä erityisesti kasvukeskuksissa tilanne entisestään heikkenee tämän maahanmuuttokriisin johdosta mutta palaisin nyt kuitenkin lähinnä vielä tähän sosialidemokraattien esittämään ajatukseen että kiinteistöveron rakennetta tulisi muuttaa vähemmän regressiiviseksi no ymmärrän tietysti että ajatuksena on tasata tasata tuloeroja mutta ongelma on kuitenkin siinä ensinnäkin että

varsin tehokkaasti kerättävä vero nykyisellään eikä eikä valiokunnan ja verojaoston kuulemisten perusteella ole erityisen helppoa siirtyä tähän vähempään regressiivisyyteen no sitten vielä toisena asiana se että kun tämä vero kerätään kiinteistön omistajalta niin olisi olisi hyvin vaikeaa estää sitten tämän veron valumista vuokriin elikkä tämä regressiivisyys on tässäkin kohtaa ongelmallinen

arvoisa puhemies kuten tuossa jo kahteen kertaan olen todennut tämän veropohjan lisäksi ongelmana on se että kiinteistöjen ja maapohjien arvostus kuten nyt jo kaksi vmn selvitystä on osoittanut ei vastaa niiden todellista käypää arvoa edes likimainkaan eli meillä on tässä kaksi ongelmaa meillä on tämä veropohjan ongelma ja näitten kiinteistöjen arvostuksen jälkeenjääneisyys tämä johtaa siihen että vero on äärimmäisen regressiivinen kuten jo sanoin hyväosaiset maksavat suhteessa vähiten arvokkaista asunnoistaan kiinteistöveroa ja arvottomista asunnoista tai vähäarvoisista asunnoista maksetaan suhteessa enemmän kiinteistöveroa kuin kuuluisi tämän on kaksi selvitystä

rouva puhemies tähän lopuksi haluan vielä kerran palata siihen isoon kysymykseen vakavaan kysymykseen asumisen hinnasta se on on ollut ongelma kauan ja nyt tosiasia on se että hallituksen keinovalikoimalla mitä hallitus on tekemässä yhteisvaikutuksellisesti ei toden totta asumisen hintaa ja sen nousua kyetä hillitsemään vaan päinvastoin on monia toimia

koteja jotta jotta asumisen hintaa voitaisiin hillitä ja nyt tämä kaikki mitä te olette tekemässä johtaa täysin päinvastaiseen tulokseen siksi kannan vakavaa huolta ja siksi toivoisin teidän kannattavan tätä ponttamme missä kiinnitetään huomiota siihen että yleisesti ottaen on katsottava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

ensimmäisessä käsittelyssä

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin

ensimmäisessä käsittelyssä

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia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

arvoisa puhemies ruotsissa asuvien

suomen sodissa vahingoittuneille ja sairastuneille kotiin vietävien palvelujen kohdalla tapahtuu kohennusta tämän hallituksen esityksen sotilasvammalain kuudennen e pykälän myötä se on hyvä asia tämä on edistystä mutta minun pitää ja täytyy ihmetellä sitä asiaa että vuosi vuoden jälkeen veteraanijärjestöt sotainvalidit tulevat tänne eduskuntaankin tuomaan sitä sanomaa että heidän rahansa eivät tunnu riittävän ja eivät myöskään valtion antamat rahat siihen että meidän sotiemme veteraanit

joka ikinen saisivat tarpeelliset palveluksensa toivon että hallitus kiinnittää tähän vielä huomiota vielä on aikaa sotiemme veteraaneja on noin jäljellä ja sotainvalideja vähän yli

tähän toivoisin vielä kohennusta pikaisesti